ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies esittelen hallintovaliokunnan mietintöä käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusista väliaikaisista toimenpiteistä joilla tähdätään etenkin suomessa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työpanoksen nykyistä joustavampaan hyödyntämiseen koronaepidemian oloissa koronavirusepidemiasta johtuen suuri määrä ihmisiä on lomautettuna lomautettavien määrä kasvaa ja samalla työttömäksi jäämisen uhka on kasvanut käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen mukaan valtaosa tällaisista työntekijöistä tulee matkailu hotelli ravintola kulttuuri ja palvelualoilta näiden alojen työntekijöiden joukossa on myös paljon suomessa työssä olevia ulkomaalaisia esityksen mukaan epidemian aikana haasteena on saada riittävästi työvoimaa etenkin kausityöntekijöitä tarvitseville puutarha maatalous ja luonnontuoteteollisuusaloille mutta myös rakennusalalle ja telakkateollisuuteen sekä energia teknologia logistiikka ja kuljetusaloille sen vuoksi tarkoitus on että etenkin lomautettuja ja työttömiksi jääviä työperusteisilla oleskeluluvilla maassa olevia ulkomaalaisia voitaisiin hyödyntää joustavammin näiden alojen työtehtävissä

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia ja kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä

työskentelyä varten annettua lakia hallituksen esityksen perusteluista ilmenee että esitys on valmisteltu työ ja elinkeinoministeriössä ja että sen valmistelu on ollut kiireellistä ja sen vuoksi on ollut tarpeen poiketa kuulemista säädösvalmistelussa koskevista ohjeista valiokunta ymmärtää asian kiireellisyyden mutta toteaa myös että tästä huolimatta hallituksen esitys olisi tullut valmistella ainakin yhteistyössä ulkomaalaislainsäädännön kokonaisuudesta kokonaisuudesta vastaavan sisäministeriön ja migrin kanssa tällaisella yhteistyöllä olisi valiokunnan mukaan voitu välttää niitä epäselvyyksiä ristiriitoja ja muita ongelmakohtia joita esitykseen esitykseen ja sen perusteluihin jäi hallituksen esityksen perustelujen ja ehdotetun lainsäädännön perusteella on vaikea päätellä esimerkiksi sitä mikä on kaikkien ehdotusten oikeudellinen sisältö

esityksessä muutettavaksi muutettavaksi esitettävät lait ovat ulkomaalaislaki ja kausityölaki valiokunnan mietinnön mukaisesti muutetaan lisäksi ulkomaalaislain maahantuloa ja maastalähtöä oleskelua ja työntekoa koskevia säännöksiä hallituksen esitykseen siis sisältyvät vain nämä kaksi ensin mainittua lakiehdotusta mutta valiokunta esittää muutettavaksi myös kahta muuta lakia valiokunta korostaa selvyyden vuoksi että ehdotetuilla säännöksillä ei muuteta ulkomaalaislaissa tai muissa laeissa säädettyjä maahantulon eikä luvan myöntämisen edellytyksiä hallituksen esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislakiin lisättäväksi väliaikaisesti uusi pykälä ja kausityölakiin samoin ehdotetaan olevan voimassa joulukuun loppuun asti ehdotetun uuden ulkomaalaislain ulkomaalaislain säännöksen mukaan ulkomaalaislain nojalla myönnetty oleskelulupa tai viisumi oikeuttaa työntekoon kaikilla huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta olennaisilla aloilla ja tällaisissa tehtävissä kausityölakiin ehdotetun uuden säännöksen mukaan työntekoon oikeuttaa lisäksi myös kausityötodistus ajatus näyttäisi valiokunnan mietinnön mukaan olevan että viittaus kaikkiin ulkomaalaislain nojalla myönnettyihin oleskelulupiin ulottaisi sääntelyn koskemaan myös muiden lakien perusteella oleskeluluvilla maassa laillisesti oleskelevia valiokunnan mielestä tämä ei kuitenkaan ole mahdollista valiokunta ehdottaa myös suoraan laissa määriteltäväksi ne alat joilla ulkomaalainen voi huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta työskennellä vallitsevissa poikkeusoloissa tarkemmin lakiin otettavien toimialojen tehtävät määriteltäisiin annettavalla asetuksella valiokunta toteaa myös että hallituksen esityksessä ehdotettujen muutosten tavoitteena on tukea osaltaan huoltovarmuustavoitteiden toteutumista ehdotetuilla muutoksilla pyritään pienentämään rajaliikenteen rajoittamisesta aiheutuvia elinkeinoelämän vahinkoja lisäämällä työvoiman tarjontaa kriittisillä aloilla valiokunta ehdottaa merkittäviä muutoksia hallituksen esityksessä ehdotettuihin ensimmäiseen lakiehdotukseen ulkomaalaislaista ja toiseen lakiehdotukseen kausityölaista ja lisäksi siis kahden hallituksen esitykseen sisältymättömän voimassa olevan lain muuttamista

valiokunta ehdottaa myös että yksi kolmas ja neljäs lakiehdotus koskevat vain lakien voimaantullessa oleskeluluvan omaavia ulkomaalaisia sen sijaan toinen lakiehdotusta joka koskee kausityöntekijöitä ei koske tämä kyseinen rajoitus valiokunta myös ehdottaa että kaikki nämä säädettävät väliaikaiset lait ovat voimassa vain kuluvan vuoden lokakuun loppuun saakka mikäli seurannan perusteella taikka muutoin ilmenee tarvetta jatkaa voimassaoloa tai muuttaa säännöksiä edelleen tämä edellyttää uutta hallituksen hallituksen esitystä

valiokunta ehdottaa siis kausityölakiin yleisesti vastaavia muutoksia kuin ulkomaalaislakiin tämä merkitsee siis sitä että kausityöhön oikeuttavat luvat oikeuttavat työskentelyyn kaikissa niissä tehtävissä jotka ovat huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömiä

valiokunta ehdottaa myös että opiskelun perusteella myönnetyt oleskeluluvat kuuluvat lain soveltamisalaan ja lisäksi että kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen opiskelun työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annettua lakia muutetaan väliaikaisesti näillä esitykseen tehdyillä muutoksilla on tarkoitus varmistaa että poikkeustilan aikana lisätään työvoiman tarjontaa huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toiminnan kannalta välttämättömillä aloilla ja tehtävissä valiokunnan mietintöön sisältyy pykälämuutosvastalause jossa on yksi lausuma

arvoisa puhemies tällä hallituksen esityksellä ei todellakaan vastata viljelijöiden ahdinkoon koronatilanteessa kuten on aiemmin todettu esityksellä saadaan jo maassa olevia aiemmasta työstä koronan vuoksi lomautettuja ulkomaalaisia työllistettyä maaseutualoille joitain satoja kun tarve on jopa kuusitoistatuhatta tätä myös valiokunnan mietinnössä pidetään hämmentävänä julkisuudessa sekä hallituspuolueiden edustajien puheissa on annettu ymmärtää että esityksellä olisi merkittävä vaikutus maatalousyrittäjien kriisiin mutta näin ei ole konkreettisia toimia todellakin kaivataan pikaisesti mutta tämä esitys on nähdäkseni pelkkää hallituksen ideologista näpertelyä missä viipyvät massiiviset rekrytointikampanjat ja kannustimet suomalaisille lomautetuille hakeutua kausityöntekijöiksi maaseudulle perussuomalaiset esittivät viime viikolla että työttömyysturvaa ei leikattaisi heiltä jotka ovat menettäneet työnsä koronakriisin vuoksi ja siirtyvät kausityöntekijöiksi maaseutualoille tämä toivottavasti on hallituksen harkinnassa kuten pääministeri lupasi toinen vaihtoehto olisi tarjota poikkeuksellisesti vaikkapa kesätyösetelin tapaista lisäkorvausta alalle hakeutumisesta arvoisa herra puhemies kriisi on osoittanut että vaikka meillä on korkea ruoan kotimaisuusaste näyttää siltä ettei satokausi ole kuitenkaan turvattu ilman ulkomaalaista työvoimaa emme vastusta kausityöntekijöitä koska he eivät kuormita millään tavoin yhteiskuntaamme mutta kyllähän tässä kohtaa jokaisen on myönnettävä että näin tilanne ei voi olla jatkossa korona tuskin jää viimeiseksi poikkeusjärjestelyjä vaativaksi pandemiaksi pitkällä aikavälillä on tähdättävä siihen että työvoimaa maaseudulle saadaan suomesta prosessi on pitkä eikä sitä ratkaista tässä hetkessä mutta siihen on pyrittävä aktiivisin

herra puhemies tällä esityksellä pyritään lisäämään työvoiman tarjontaa nyt poikkeusolojen aikana erityisesti niillä aloilla joilla tarvitaan sitä huoltovarmuuden turvaamiseksi ja tämähän koskee nyt nimenomaan maatiloja erityisesti marja ja maatiloja maa ja metsätalousministeriön ja mtkn mukaan maaseudulla tarvitaan vuosittain jopa kuusitoistatuhatta kausityöntekijää vuonna kaksituhattayhdeksäntoista suomeen tuli kausityötodistuksella eli viisumivapaista maista noin kymmenentuhatta henkilöä ja oleskelulupia kausityön perusteella myönnettiin samana vuonna noin tuhatsata ja tämän lisäksi suomeen tuli vielä henkilöitä kausityöviisumilla tilastojen valossa suurin hakijaryhmä viime vuosina on ollut ukrainan kansalaiset vuosittaisten kausityöntekijöiden joukko on suuri ja työvoimana kriittinen muun muassa marja ja maatilojen kannalta ja toki myös näiden muiden alojen kannalta joita joita tässä myös on on käsitelty mutta aivan erityinen huoli on on tietenkin nyt maatalouden kannalta että voidaan varmistua siitä että myös sato saadaan korjattua ja että nyt uskalletaan tehdä ne kylvö ja istutustyöt joihin tulisi välttämättä nyt piakkoin päästä ja

on itse asiassa jo hallituksen esityksessäkin tuotu esiin ja josta täällä myös edellinen puhuja puhui että käytännössä tällä esityksellä myönteisen työllisyysvaikutuksen voi odottaa jäävän vain joihinkin satoihin eli puhutaan aika pienestä osuudesta tästä tarpeesta mutta toki nämäkin kaikki ovat tarpeellisia ja siinä mielessä tämä esitys on tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen ja ymmärtääkseni hallintovaliokuntakin on tehnyt siihen ihan ihan tarvittavia hyviä korjauksia mutta todellakin nyt tämän lisäksi tulisi kyllä voimakkaasti panostaa siihen että myös suomalaisia saataisiin näihin maatalouden kausitöihin eli tarvitaan erilaisia keinoja esimerkiksi palkkatukea tai kesätyöseteleitä jotta suomalaisia opiskelijoita koululaisia ja myös lomautettuja saataisiin kannustettua tähän tähän työhön itse ajattelen että jos ei muu auta niin toivoisin hallitukselta sellaista myönteistä viestiä juuri nyt töitään käynnisteleville maatalousyrittäjille että sitten kutsutaan vaikka varusmiehet apuun jos ei ei muita keinoja ole ole sadon korjaamiseen kaiken kaikkiaan arvoisa puhemies tämä tilanne jossa nyt olemme nostaa kyllä vahvasti esiin sen miten tärkeää on oma huoltovarmuus se että meillä on huoltovarmuus kotimaisesta ruoantuotannosta ja toki nyt myös on ollut erityisen paljon tapetilla tämä huoltovarmuus esimerkiksi näiden terveydenhuollon suojamateriaalien vuoksi

huolehdittava koskaan emme tiedä minkälaisen kriisin edessä

edustaja räsäsen puheenvuoron jälkeen on helppo jatkaa koronatilanne on tosiaan vaikuttanut laajasti meidän yhteiskuntaamme ja nyt olemme sen kysymyksen edessä onko meillä syksyllä ruokaa suomalaista ruokaa viljatuotteita tai muita täällä saatavilla tähän kysymykseen nyt tämä hallituksen esitys pyrkii vastaamaan on aivan totta että se on vain yksi työkalu tässä koko problematiikassa mutta siitä huolimatta on erittäin tärkeää että hallitus on myöskin tässä kysymyksessä lähtenyt liikkeelle

nämä kriittiset maatalouden tehtävät meillä tänä päivänä liiaksi ulkomaisen työvoiman varassa sen varassa että tänne pääsee myöskin poikkeusoloina ihmisiä tulemaan nyt varmaankin sitten kun tämä akuuttitilanne on saatu hoidettua joudumme myöskin keskustelemaan laajasti yhteiskunnassa eihän tämä ole pelkästään hallituksen

sekä työnantajien että eri toimijoiden kaupan alan toimijoiden kanssa siitä onko tämä meidän ruokaturvallisuutemme hyvissä käsissä tällä hetkellä no kun menee tähän itse asiaan niin paljonhan on tapahtunut sen jälkeen kun täällä käytiin asiasta viimeksi lähetekeskustelu nyt tietysti ajattelen että on tärkeää myös kommentoida tätä asiaa mitä olemme valiokunnassa tehneet ja haluan kiittää valiokuntaa sekä virkakuntaa siitä hyvästä yhteistyöstä jolla olemme saaneet tähän esitykseen tehtyä tärkeitä muutoksia hyvin tärkeitä muutoksia joista valtaosin on ollut yksimielisyys periaatteena tämä esityshän on eli se että sallimme täällä jo olevien ulkomaalaisten vaihtaa työtehtävää ja työnantajaa satokauden edetessä se on se on järkevä periaate sillä kun tällä hetkellä rajat ovat kiinni niin nämä ihmisethän eivät pysty myöskään lähtemään täältä pois tällä myös turvaamme sen että

sen lisäksi on päätetty rajata näitä tehtäviä näitä aloja joita esitys koskee ja ja ne on viety erilliseen asetukseen tätä pidän myöskin erittäin tärkeänä ja tästä käytiin laajasti keskustelua valiokunnassa sen lisäksi tässä nyt valiokunnassa keskustelua siitä että halutaan rajata tämä lähtökohtaisesti nimenomaan jo täällä suomessa oleviin ulkomaalaisiin ja ja sen lisäksi tehtiin pieni tarkennus näiden uusien lupien nämä uudet luvat käyvät vain näiden kausityöntekijöiden tapauksessa jolloin sitten pyritään entisestään rajaamaan henkilöitä joita hallituksen

tämä on mielestäni erittäin tärkeä muutos lopuksi arvoisa puhemies tässä vielä päätettiin ottaa nämä opiskelijat tähän mukaan se on mielestäni aivan aivan järkeenkäypää ja järkevää että tällä hetkellä täällä suomessa

otamme sen koko reservin käyttöön ja pystymme varmistamaan vastaamisen kaikkien jakamaan huoleen huoltovarmuudesta ruokaturvallisuuden osalta

arvoisa puhemies kyseessä olevassa hallituksen esityksessä halutaan siis muuttaa ulkomaalaislakia ja kausityölakia ja kahta muuta lakia väliaikaisesti koronakriisistä johtuen esitys muuttui monilta osin valiokunnassa mikä kertoo siitä miten suurella kiireellä esityksiä nyt eduskuntaan tuodaan kiire on tietysti ymmärrettävää mutta liian kiireesti

oleelliset tahot eivät osaa valiokuntakuulemisessa edes lausua eivät voi olla tarkoituksenmukaisia lain tarkoitus on helpottaa maassa laillisesti oleskelevien ulkomaalaisten mahdollisuuksia työllistyä huoltovarmuuden kannalta kriittisille aloille perusteluna on käytetty ennen kaikkea maatalouden työvoimapulaa joka johtuu siitä että matkustusrajoitusten vuoksi kausityövoiman saanti on epävarmaa maataloudessa erityisesti satokaudella marjanpoiminnassa ja muissa vastaavissa tehtävissä ulkomaalaisten osuus työntekijöinä on erittäin korkea suurin osa näistä henkilöistä on kausityöntekijöitä he tulevat maahan tekevät työtä ja lähtevät maasta lähtömaita perinteisesti esimerkiksi ukraina valko venäjä thaimaa ja venäjä vähemmän ihmisiä tulee enää baltiasta ja puolasta maataloudessa työskentelee suomessa vuosittain kuusitoistatuhatta kausityöntekijää tuhannenviidensadan työntekijän tarve on arvioitu kriittiseksi maa ja metsätalousministeriön ja huoltovarmuuskeskuksen mukaan kaikki jakavat saman näkemyksen siitä että kausityöntekijöiden osalta maatalouden tilanne on vaikea koska rajamme on suljettu suuri määrä varsinkin palvelualalla työskenteleviä ulkomaalaisia on jäänyt työttömiksi hallituksen määrättyä ravintolat kiinni perussuomalaisten mielestä on hyvä jos tällaiset henkilöt työllistyvät esimerkiksi maatalouden kausitöihin eivätkä jää kuormittamaan sosiaaliturvaa ja palvelurakennetta perussuomalaiset olisivat mielihyvin hyväksyneet hallituksen esityksen mikäli se olisi ollut rajattu nimenomaan maa ja metsätalousalan tehtäviin kuten yleisesti kuviteltiin ei ollut esityksessä kriittisiksi aloiksi joilla ulkomaalaisten työnteko oikeuksia ja maassaolon edellytyksiä pitää laajentaa lasketaan lukuisa määrä muitakin aloja mukana ovat muun muassa rakennus ja kuljetusala ja moni muu sektori joilla jo ennen koronaepidemiaa oli suuri määrä suomalaisia ja maassa olevia ulkomaalaisia työnhakijoita hallitus tuo työmarkkinoille lisää työvoimaa samalla kun nämä alat lomauttavat ja irtisanovat kymmeniätuhansia ihmisiä meillä arvioidaan kohta olevan lähemmäs neljäsataatuhatta uutta lomautettua tai työtöntä edellisten työnhakijoiden lisäksi kuten edustaja simula edellä kertoi perussuomalaiset ehdottivat viime viikolla kiireellistä tilapäistä lainsäädäntöä jonka nojalla kausityön tekeminen huoltovarmuuden kannalta tärkeissä tehtävissä tänä vuonna poistaisi työttömyysetuuksia henkilöltä joka on lomautettu tai irtisanottu epidemian vuoksi pääministeri marin näytti istunnossa ajatukselle vihreää valoa mutta valitettavasti valiokunnassa esitys ei tänään saanut kannatusta hallituspuolueilta hallituksen esityksessä halutaan epäselväksi jääneestä syystä ottaa myös opiskelunkin perusteella myönnetyt oleskeluluvat mukaan lain soveltamiseen tämä on ihmeellistä siksi että jo nyt ulkomaalaisella opiskelijalla on lakiin perustuva oikeus työskennellä kaksikymmentäviisi tuntia viikossa aikana jolloin oppilaitoksessa järjestetään opetusta ja kokoaikaisesti muina aikoina työnteko oikeus suomessa on siten opiskelijoiden kohdalla jo hyvin turvattu perussuomalaisten mielestä työnteko oikeuden laajentamiselle ei ollut tarvetta

hallituksen esitys ei valitettavasti ole ratkaisu maatilojen ongelmiin esityksen itsensäkin mukaan työllisyysvaikutusten arvioidaan jäävän ainoastaan joihinkin satoihin tietenkin siksi että vain pieni osa oleskeluluvan saaneista henkilöistä haluaa työskennellä esimerkiksi maataloudessa työvoimapula maataloudessa siis tällä esityksellä hellitä mutta toisaalta työvoiman ylitarjonta monilla muilla aloilla pahenee aivan samat kannustinongelmat koskevat ulkomaalaisia ja suomalaisia siinä tapauksessa jossa oleskelulupa on saatu tai maahan jääminen on muuten varmistettu meidän mielestämme oleskelulupa pitää peruuttaa mikäli toiselta alalta lomautettu tai irtisanottu ulkomaalainen ei ota vastaan kriittiseksi luokiteltavan maatalousalan työtä esitimme siis valiokunnassa että määräaikainen laki koskisi ainoastaan maa ja metsätalouden töitä joissa työvoiman tarve on akuutti ja todellinen ja että laki ei koskisi erikseen opiskelijoita koska heillä on jo työnteko oikeus lisäksi sitä mieltä että kriisin hellitettyä on syytä hyvin vakavasti pohtia onko järkevää että näin kriittiset alat ovat lähes kokonaan ulkomaalaisen työvoiman varassa tämä ei voi olla huoltovarmuuden kannalta järkevää arvoisa puhemies esitän mietintöön tehtyä vastalausettamme käsittelyn pohjaksi

arvoisa puhemies meillä on siis käsittelyssä tämä hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ei ole kuin muutama päivä siitä kun tätä samaa hallituksen esitystä lähetekeskustelussa ja sen jälkeen olemme hallintovaliokunnassa kuulleet hyvin suppeasti ja tänään sitten jo saimme mietinnön valmiiksi tämä poikkeuksellinen kiire tässä hallituksen esityksessä on toisaalta ymmärrettävää mutta kuten toimme myöskin tässä mietinnössä esiin niin kun se on esitelty niin kiireellisesti kaikista hyvän hallintotavan ja lainvalmistelun prosesseista on menty alempaa kuin siitä missä on ollut alin rima valiokunta pitää tätä asian kiireellisyydestä johtuen hyväksyttävänä mutta toteamme että tästä huolimatta hallituksen esitys olisi tullut valmistella yhteistyössä ainakin ulkomaalaislainsäädännön kokonaisuudesta vastaavan sisäministeriön ja keskeisen lupaviranomaisen maahanmuuttoviraston kanssa koska tällaisella yhteistyöllä olisi valiokunnan käsityksen mukaan voitu välttää ne epäselvyydet ristiriidat ja muut ongelmakohdat jotka hallituksen esitykseen sisältyivät lakiehdotusten perustelujen ja säännösehdotusten välillä sekä myös perustelujen sisällä vaikka tilanne on se että niin monia rajoja tällä hetkellä suljetaan tämän poikkeuksellisen tilanteen hallinnollisia siiloja ja ministeriöiden välisiä raja aitoja meidän pitäisi nyt pystyä ylittämään ja tekemään sitä yhteistyötä niin että lainsäädäntöä valmisteltaisiin selkeästi paremmin yhteisen koordinaation myötä eikä niin että jokainen pitää kiinni siitä omasta näkökulmastaan tai kapeasta katseikostaan arvoisa puhemies tässä on tosiaan merkittäviä muutoksia nopeasti valmisteltu valiokunnassa kiitos niistä valiokuntaneuvoksille ja ja kiitos myöskin hyvähenkisestä käsittelystä hallintovaliokunnassa puheenjohtajalle ja koko valiokunnalle tässä on myöskin voimaantuloa kavennettu sinne lokakuuhun ja otettu mukaan opiskelijat tässä on myöskin pohjalla tämä komission tiedonanto joka annettiin siis vasta viime viikolla kolmaskymmenes kolmatta

komission tiedonannossahan otettiin säännökset tästä huoltovarmuudesta ja työmarkkinoiden toimivuudesta mutta nyt sitten tavallaan irtaudutaan niistä tehtävistä siitä pelkästä komission tiedonannosta ja tulevalla asetuksella joka sitten valtioneuvoston torstain istunnossa tullaan käsittelemään käydään läpi tarkemmin mitä mitä aloja tämä koskee kysyin jo viime torstain lähetekeskustelussa että että koskeehan se tätä luonnontuotealaa tänään valiokunnassa käytiin vielä laveasti esimerkiksi maa ja metsätalousala on mukana ja tähän nyt tuon vielä esiin että toivottavasti tämä nyt koskee myöskin turkisteollisuutta ja turkistarhausta ja sitten myöskin sitä että meillä on nopeasti ihan viimeisen kahden viikon aikana terveydenhuollon elektroniikan alalla aloitettu erilaisten suojavarusteiden valmistusta ja olisi tärkeää että tämä koskettaisi myös sitä eikä pelkästään tätä lääketeollisuuden ja terveydenhuollon huoltoon ja korjauksiin liittyviä asioita

on aivan selvää että suomalainen maatalous tarvitsee työntekijänsä ja viime vuosina suomalainen maatalous on on hieman julkisuudestakin suvannossa ja varjossa ajautunut tilanteeseen että että vilja ei jalostukaan leiväksi eikä maito juotavaksi ilman ulkomaista työvoimaa ja siitä tietenkin täällä salissa on uskon aika yhtenäinen näkemys

maatalous elintarvike ja huoltovarmuusaloille tarvitaan tätä työvoimaa nopeasti ja ripeästi mutta tämä hallituksen esitys on nyt vain sellainen lievä tekohengitys siihen liittyen eli todellakin tarvitsemme paljon muitakin toimia jotta jotta tätä ulkomaista työvoimaa vielä pystytään suomalaisen ruuantuotannon eteen saamaan
arvoisa herra

puhemies eduskunnan hallintovaliokunta hyväksyi tänään mietinnössään tämän hallituksen esityksen määräaikaiseksi lainsäädännöksi jonka tarkoitus on helpottaa maassa laillisesti oleskelevien ulkomaalaisten mahdollisuuksia työllistyä huoltovarmuuden kannalta kriittisille aloille riippumatta siitä millä statuksella he suomessa ovat suuri määrä varsinkin palvelualalla työskenteleviä ulkomaalaisia on jäänyt työttömäksi hallituksen määrättyä ravintolat kiinni ja oikeastaan jo ennen sitä asiakkaiden kaikottua on tietenkin hyvä jos tällaiset henkilöt työllistyvät esimerkiksi maatalouden kausitöihin hallituksen esitys ei kuitenkaan koske pelkkää maataloutta vaan se avaa myös esimerkiksi kuljetus ja rakennusalan ja teollisuuden työpaikat kaikille suomessa laillisesti oleskeleville ulkomaalaisille hallitus siis tuo työmarkkinoille maan sisältä lisää työvoimaa samalla kun sadattuhannet suomalaiset ovat yt neuvottelujen piirissä perussuomalaiset esittivät valiokuntakäsittelyssä että määräaikainen laki koskisi ainoastaan maa ja metsätalouden töitä joilla tätä koko esitystä on julkisesti perusteltu ja työvoiman tarve on akuutti ja todellinen jäimme valitettavasti tämän esityksen kanssa yksin arvoisa puhemies ulkomaisen työvoiman sektorikohtaisella saatavuusharkinnalla pyritään suojelemaan suomalaisia työmarkkinoita palkkojen polkemiselta ulkomaisen halpatyövoiman avulla esimerkiksi keskusta ja kokoomus ovat vaatineet avoimesti saatavuusharkinnan romuttamista mutta salin vasemmalle laidalle tämä asia on ollut vaikeampi muun muassa ay kytkösten vuoksi hallituksen esitys joka nyt on käsittelyssä kuitenkin merkitsee käytännössä uutta naulaa saatavuusharkinnan arkkuun esimerkiksi ravintolatyön tai opiskelun perusteella oleskeluluvan saanut voi siirtyä vapaasti muille aloille ja kilpailla hinnallaan suomalaisen duunarin kanssa muistutan myös että edes hallitus itse ei arvioi lakimuutoksen tuovan merkittävää apua maatalouteen koska suurin osa suomessa oleskelevista ulkomaalaisista ei joko pysty työllistymään näille aloille tai ei halua osallistua näille aloille varsinaisiin kausityöntekijöihin ja heidän maahantuloonsahan tämä esitys ei ei vaikuta millään tavalla koska maahantulon edellytykset eivät muutu se että kausityöntekijöitä tällä hetkellä huonosti saatavissa johtuu meistä riippumattomista syistä kuten matkustusrajoituksista meillä ja muualla arvoisa puhemies perussuomalaiset ovat syvästi huolissaan tulevasta satokaudesta ja työvoiman riittävyydestä tiloilla siksi olemme esittäneet että koronan vuoksi ilman työtä jääneet voisivat ottaa vastaan kausityötä ilman että siitä saatava palkka vaikuttaa heidän työttömyyskorvauksiinsa ikävä kyllä tälle ajatukselle ei tosiaan valiokunnassa tullut tukea arvoisa puhemies kannatan edustaja purran tekemää esitystä

puhemies tämä esitys on tarpeellinen vaikka niin kuin täällä on puheenvuoroissa käynyt esille se ei kuitenkaan riitä kattamaan sitä vajetta mikä kausityöntekijöitten kohdalla tällä hetkellä on siinä mielessä on todellakin mietittävä millä kaikilla mahdollisilla keinoilla saataisiin nyt kevään kylvötöihin ja sadon maahan laittamiseen jo tässä vaiheessa työntekijöitä tarpeeksi puhumattakaan sitten siitä vaiheesta kun ollaan korjuussa jolloinka tämä työvoiman tarve on vieläkin suurempi katson että on järkevää että tässä tilanteessa myöskin näitten opiskelijoitten kohdalla on mahdollisuutta laajennettu ja ylipäätänsä näitä aloja on otettu esille suurempi määrä elikkä kaikki huoltovarmuuden kannalta jos on kerta sellainen tilanne että työvoimaa tarvitaan onhan se niin että jos yritys on irtisanonut tai lomauttanut henkilöstöä niin niin eihän se sen takia palkkaa uutta ihmistä sinne tilalle että tämä sattuu olemaan ulkomaalaistaustainen minä en ehkä ihan nyt vielä tätä vastalauseen logiikkaa ymmärtänyt elikkä jos yritys on taloudellisessa kriisitilanteessa ja jos sitä kysyntää puuttuu niin minkä ihmeen takia sitten siinä tilanteessa lähdettäisiin uusia ihmisiä palkkaamaan siinä mielessä kun tämä laki on vielä sitten tuonne lokakuun loppuun asti voimassa itse en näe kyllä vaaraa tämäntyyppisestä mitä tässä vastalauseessa on sen sijaan vastalauseessa on hyvä tämä lausumaesitys jossa mietitään sitä vaihtoehtoa ja

kausityöhön maatiloille ja tämän esityksen mukana tulee yksi sellainen uudistus josta toivon että se jäisi voimaan ja se koskee juuri sitä että on mahdollista siirtyä toisen työnantajan palvelukseen elikkä tilalta toiselle on paljon tullut marjanviljelijöiltä sitä viestiä jo kauan ennen tätä koronakriisiä miten hankalaa on se että kun erilaiset marjalajikkeet esimerkiksi kypsyvät eri aikoihin ja toisella tilalla saattaisi olla vajetta marjanpoimijoista ja toisella tilalla ei sillä hetkellä ole mitään poimittavaa nämä henkilöt eivät ole voineet siirtyä tilalta toiselle jos sitä ei ole etukäteen siihen heidän hakemukseensa merkattu ja kukas kumma tällaista asiaa nyt osaisi etukäteen tietää tietää siinä vaiheessa kun hakee kausityöhön suomeen jos tämä pykälä tästä jäisikin ihan vakituisesti voimaan niin tätä tätä toivon että hallitus katsoo tarkasti koska tämä on kyllä viljelijöitten kannalta tärkeä ja ehkä vielä täällä edustaja heinäluoma minusta hyvin nosti esille sen että nyt tämä on herätellyt meidät siihen todellisuuteen että meidän ruokahuoltomme ja huoltovarmuutemme on näin pitkälti ulkomaalaisen työvoiman kausityövoiman varassa ja siihen mistä se johtuu näihin asioihin pitää tämän kriisin jälkeen oikeasti paneutua maatalouden kannattavuus pitää saada kuntoon ja toisaalta sitten kun tämä sosiaaliturvauudistus lähtee liikenteeseen niin sosiaaliturvan ja työttömyysturvan

emmehän me voi päästää että me nyt sitten huomaamme ihan samalla tavalla kuin on on huomattu vaikka jollakin it alalla että koodareita puuttuu että ihan tämmöiset peruselintarvikkeiden tuotantoketjussa olevat kriittiset pisteet on meillä ulkoistettu tämä ei voi olla terve ja hyvä kehitys varmasti nyt tässä tämän kriisin aikana tulee esille monenlaisia erilaisia asioita joihin jatkossa pitää paneutua ja jotka pitää ottaa huomioon vielä mietin tässä näitä keinoja palkkatuki kesätyösetelit jossain näin esityksiä siitä että voisiko ajatella että kun luonnonmarjojen poiminta on verovapaata niin yhtä lailla voisi ajatella että myöskin tiloilla oleva marjanpoiminta voisi olla verovapaata no tietysti koululaisille ja opiskelijoillehan se verollisuuden raja tuskin tulee muutenkaan vastaan heti mutta mutta voisiko sitä todellakin laajentaa laajentaa jolloinka voitaisiin varmistaa että saadaan kaikki kaikki sieltä satomaasta korjattua ja ja sillä tavalla meidän elintarvikeketjumme huollettua
arvoisa puhemies

elämme todella poikkeuksellisia aikoja ja koronaepidemian vaikutukset eri yhteiskunnan aloille ovat ja tulevat olemaan mittavia joudumme reagoimaan esiin tuleviin ongelmiin nopeasti sitä mukaa kuin niitä nousee esiin ja tosiaan nyt yhtenä akuuttina ongelmana on tämä maatalouden kausityövoiman riittävyys jotta saamme kotimaisen ruoantuotannon turvattua tänäkin satokautena mutta myös muilla kriittisillä aloilla toki on varmistettava että työ kohtaa tekijänsä näinä aikoina tiloilla joudutaan tekemään päätöksiä siitä paljonko istutetaan ja kylvetään jotta sato saadaan varmasti myös korjattua täällä nyt käsittelyssä olevilla laeilla sallitaan täällä jo oleville ulkomaalaisille työnteko huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeillä aloilla ja tehtävissä kuten täällä on jo tullut ilmi tämä työ ja elinkeinoministeriön valmistelema hallituksen esitys käsiteltiin hallintovaliokunnassa pikavauhtia torstaina käydyn lähetekeskustelun ja perjantain kuulemisen jälkeen ministeriössä ja eduskunnassa on tehty viikonlopun aikana paljon työtä jotta sen tuloksena saatoimme tänään hyväksyä muutetun esityksen ja mietinnön valiokunnassa valiokunnan ja hallituksen esitykseen tekemillä muutoksilla on tarkoitus varmistaa että poikkeustilan aikana nimenomaan lisätään työvoiman tarjontaa huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toiminnan kannalta välttämättömillä aloilla ja tehtävissä

erityisesti maatalouden riittävän kausityövoiman turvaamiseen kuten edustaja essayahkin tuossa edellä asiaa pohti arvoisa puhemies kyse on poikkeustilan aikaisesta väliaikaisesta lainsäädännöstä nyt on tärkeää ottaa käyttöön kaikki keinot joilla voidaan turvata erityisesti maatalouden kausityöntekijävajeet tässä poikkeustilanteessa mietinnössä todetaan että turvapaikanhakijoiden työntekoa koskevat omat säännöksensä eikä niistä päätetä tämän esityksen yhteydessä nyt tärkeää etsiä pikaisesti keinot joilla voidaan hyödyntää kaikkien suomessa oleskelevien henkilöiden työpanosta näissä poikkeusoloissa ja yksi tällainen ryhmä tosiaan ovat turvapaikanhakuprosessissa olevat henkilöt jotka eivät nyt tähän esitykseen sisälly yhdyn niihin kaikkiin puheenvuoroihin joissa on korostettu kotimaisen ruoantuotannon merkitystä ja huoltovarmuutta varsinkin poikkeusoloissa suomalaisen ruoantuotannon turvaaminen on meidän kaikkien ja koko suomen etu myös se että ne marjat ja sienet tulevat metsästä poimittua

tämä päätös osaltaan tukee sen saavuttamista mutta tähän asiaan on varmasti tarpeen palata poikkeustilan jälkeen ja tarkastella sitä

arvoisa puhemies kuten monet kollegat ovat jo todenneet on tärkeää että suomessa voidaan tuottaa ruokaa ja syödä suomessa tuotettua ruokaa hallituksen esitys on tarpeellinen mutta kuten on jo todettu on kyseenalaista riittääkö se toteuttamaan sen tarpeen mitä varten se on annettu hallituksen esitys on tietysti valmisteltu hyvin nopeasti ja on mielestäni perusteltua että hyväksymme nyt tämän esityksen tällaisena mutta pidän perusteltuna myöskin sitä että että jatketaan jatketaan niiden keinojen etsimistä joilla tosiaan saataisiin riittävä kausityöntekijöiden määrä erityisesti maatalouteen perussuomalaiset ovat esittäneet helpotuksia lomautetuiksi ja työttömiksi joutuneille työttömyysturvan ja kausityössä saatavan palkan yhteensovittamisessa mielestäni tämä on yksi sellainen asia mitä pitää ihan ennakkoluulottomasti tarkastella ja ja erityisesti pitää tarkastella sitä työttömyysturvaan muuhun sosiaaliturvaan ja opintotukeen sellaisia elementtejä jotka estävät sitä luovat tavallaan väärinpäin toimivan kannusteen sen kannalta kannattaako ihmisen ottaa näitä kyseisiä töitä vastaan mutta kuten edellä edustaja elo totesi myöskin ulkomaalaisten osalta asiaa pitää tarkastella ennakkoluulottomasti tämä lakiesityshän koskee vain osaa suomessa olevista ulkomaalaisista minulla ei ole lukumääriä siitä moniko turvapaikanhakija joko ensimmäisen hakemuksen jättänyt tai sitten uusintahakemuksen jättänyt on karenssissa joka kestää kolme kuukautta mikäli hänellä on matkustusasiakirja ja kuusi kuukautta mikäli tällaista matkustusasiakirjaa ei ole mielestäni on kuitenkin tuhlausta ja ja epätarkoituksenmukaista varsinkin tässä kriisitilanteessa jossa elämme että tältä ihmisryhmältä ihmisryhmältä on suljettu pois mahdollisuus tehdä niitä töitä joita tämä lakiesitys koskee toivon tosiaan että mahdollisimman pikaisesti tehdään jatkovalmistelua jossa kaivetaan vielä lisää kiviä käännettäväksi jotta todella voidaan varmistaa se että

suomessa turvataan ja erityisesti huoltovarmuuden kannalta kriittiset alat saavat tarvitsemansa työvoiman samoin on perusteltua että kaikille suomessa tällä hetkellä asuville ja laillisesti oleskeleville henkilöille pyritään mahdollistamaan kriisitilanteessa työnteko itsensä elättämiseksi kuten täällä on jo kuultu niin emme vastusta kausityöntekijöitä koska he eivät kuormita yhteiskuntaamme mutta tähän on kiinnitettävä jatkossa huomiota emme voi olla vain ulkomaalaisen työvoiman armoilla näin elintärkeässä asiassa tämä ei varmasti tule olemaan viimeinen poikkeustila ja siksi tästä kriisistä on myös opittava tulevaisuutta silmällä pitäen

arvoisa herra puhemies tässä esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain

sallitaan kaikille laillisesti maassa oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille työnteko huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeillä aloilla näitä ovat muun muassa terveydenhuollon ammattilaiset maatalousalan kausityöntekijät kuljetushenkilöstö elintärkeän tai muuten välttämättömän infrastruktuurin parissa työskentelevät henkilöt elintarviketeollisuus sekä eri hoitotöiden tekijät arvoisa puhemies kannatan myös edustaja riikka purran tekemää esitystä perussuomalaiset näkivät valiokuntakäsittelyn yhteydessä että kriittiset alat pitäisi rajata esityksessä huomattavasti tiukemmin maa puutarha ja metsätaloussektorille edelleen lakimuutos tulisi rajata niihin ulkomaalaisiin jotka ovat jo tällä hetkellä maassa ja jotka ovat joutuneet lomautetuiksi tai irtisanotuiksi koronaepidemian vuoksi

tämä laki myös koskee on erittäin tärkeää että vaadimme edelleen huolimatta siitä että elämme koronakriisiä ja varmasti suuri henkilöstöpula ja vaje tulee olemaan terveydenhuollon sektorilla koulutusta kokemusta sitä ammattiosaamista ja kielitaitoa viime syksynä saimme lukea että ennätysmäärä sairaanhoitajia ja hoitoalan ihmisiä oli yt neuvottelujen piirissä johtuen siitä että sote uudistuksen kanssa on kestänyt niin kauan aikaa ja nyt kyllä täytyy harmitella sitä että

arvoisa puhemies tämä esitys on järkevä ja tuiki tarpeellinen olen itse asiassa kysellyt sosiaalisessa mediassa ja asiaan perehtyneiltä onko hyviä perusteluja sille mikseivät suunnilleen vastaavat normit olisi aina voimassa enkä ole toistaiseksi kuullut kovin hyviä perusteluja sille miksei esimerkiksi ulkomainenkin työntekijä voi vaihtaa toimialaa ja parantaa hänen asemaansa tietysti moni on täällä varmaan oikeassa siinä että tämä ei ehkä riitä ja varmaan kannattaisi miettiä vaikka sitä että lennätettäisiin tänne ukrainan kaltaisista maista kokonaisia lentokoneellisia ihmisiä jotka aluksi olisivat jonkin aikaa karanteenissa tilalla ja alkaisivat sitten tehdä työtä minä haluaisin kuitenkin kiinnittää nyt huomiota tähän kokonaisuuteen kun täällä on vedottu sen puolesta että kuulemma pitäisi saada suomesta ihmisiä töihin maatalouteen sinänsä minusta on mukavaa kuulla että tässäkin salissa vihdoin ollaan työpanoksen tarjonnasta kiinnostuneita yleensä minä olen saanut kuulla kaikenlaista kovaa vastaväitettä ettei täällä ole työpaikkoja ollenkaan kun minä olen yrittänyt pitää esillä näitä kannustinongelmia meillä on monta monta vuotta ollut se tilanne että työttömien määrä temin mukaan on on ollut luokkaa

samaan aikaan meillä on ollut huutava työvoimapula maataloudessa no mihinkä tämä tilanne muka muuttuisi siitä että täällä nyt vain vedotaan että täytyisi jotain tehdä näille ongelmille ja saada suomesta työvoimaa kun sitten kun tämä kriisi on ohi ihan yhtä vähän suomalaiset nuoret haluavat olla näissä matalapalkkatehtävissä kuin tähänkään mennessä

arvoisat edustajat niin vasemmalla kuin oikealla nämä meidän ikäluokat vain ovat niin pieniä että kun lasketaan teollisuuden tarpeet ja hoivahenkilöstön tarpeet ja maatalouden tarpeet niin ne ovat yhteensä paljon isompia kuin mitä nämä meidän pienet nuoret ikäluokat oikein ovat eli jos tähän mennessä ei ole saatu niin vastedeskään saada nämä ehdotukset täällä joita on tehty nyt osoittavat vain tämän kannustinongelman valtavuutta kun perussuomalaisetkin toivovat että suomesta saataisiin työntekijöitä maatalouteen he eivät tule edes ajatelleeksi että se voisi tapahtua nykyisen sosiaaliturvan puitteissa vaan he esittävät äärettömän kallista ratkaisua joka tarkoittaisi

maatalouteen töihin menevän ihmisen täytyy saada lahjuksena palkkansa suunnilleen kokonaan julkisesta taloudesta niin se kertoo nyt aika lailla siitä että se oikeasti ei ei kannata

tämä on sillä tavalla paljastavaa se hyvä kysymys tässä on se miksi tätä ulkomaista työvoimaa ja ja sitä jota perussuomalaiset kutsuvat halveksivasti halpatyövoimaksi pitäisi ylipäänsä tässä paheksua ja vieroksua kun ei meillä työvoimaa kotimaassa riittävästi ole se on kaikkien rikkaiden maiden normaali historiallinen kehityskulku että ulkomaiset työntekijät valtaavat matalapalkkaisia aloja eivät suinkaan siksi että kotimaisia syrjitään vaan siksi että kotimaiden nuoret eivät yleensä halua enää lähteä näille matalapalkka aloille vähittäin tämä etenee taksialalla siivousalalla maataloudessa tämä on mennyt hyvin pitkälle joku täällä taisi sanoa että onhan se kauheaa että me olemme näiden ulkomaisten työntekijöiden armoilla

voi ihmisiä tulla tänne tuottamaan näitä mainioita puhtaaksi kehuttuja suomalaisia elintarvikkeita sehän on maatalouden olemassaolon edellytys ja vaikka puhutaan halveksivasti halpatyövoimasta niin jos joku tänne haluaa tulla tekemään työtä jota suomalainen nuori ei enää halua tehdä kuka siinä häviää no ei ainakaan se työntekijä itse koska hän on omalla valinnallaan osoittanut että se on hänelle parempi vaihtoehto

on ihan normaali hyvä kehitys ei siellä enää ole juhani jukola ja timo jukola siellä voi olla dimitri ja pedro ja juan ja joku muu vielä mitä pahaa tässä on se on suomalaisen maatalouden edellytys se että tänne määrättäisiin vaikka varusmiehiä on äärettömän kallista siis tärkeässä koulutuksessa olevia nuoria joiden opintojen viivästyminen tulee äärettömän kalliiksi siksi meidän on tehtävä tästä se johtopäätös että teemme vielä paljon helpommaksi tämän kriisin jälkeen sen että maatalouden ja muidenkin alojen työvoimatarpeita tyydytetään ulkomailta tässä palaankin siihen että että kannattaa jokaisen täällä miettiä miksi ei tällainen normisto voisi aina olla voimassa arvoisa puhemies kiitos

arvoisa puhemies maatalous on nyt tosiaan yllättäen vaikeuksissa sillä suunniteltu kausityöntekijöiden työvoima ei voi saapua maahamme koronavirusepidemian ja pandemian vuoksi koronakriisi on omalta osaltaan alleviivannut ruuantuotannon omavaraisuuden merkitystä joka on tietenkin maataloudelle hyvä asia ja toisaalta sitä että ulkomaalaisen työvoiman varaan rakentuva maatalous on tällaisen kriisin edessä yllättävän haavoittuvainen maatalouden osalta on jo kiire näiden päätösten suhteen sillä on tärkeää usko tulevaan nyt paraikaa ajankohtaisena ajankohtaisena työnä olevat istutus ja kylvöasiat kannattaa tehdä se kannattaa tehdä vain jos on luottoa siihen että myös sato voidaan korjata kyse on tosiaan suomalaisen ruuantuotannon varmistamisesta meidän kansallisesta huoltovarmuudesta keskustelussa mitä tässä hallituksen esityksen ympärillä on on ollut on ollut selkeää että pelkästään tämä ei riitä korvaamaan tätä kausityöntekijöiden tarvetta

esimerkiksi työ ja tasa arvovaliokunta lausui että ilman työnteko oikeutta maassa olevien mahdollisuudet työllistyä työvoimapulasta kärsiville aloille olisi selvitettävä selvitettävä myös maa ja metsätalousvaliokunta korosti tulevaisuuden hankkeisiin tätä laajaa näkökulmaa

mitä lisätoimia toivotaan hallitukselta tämän asian käsittelemisessä

on sinänsä hyvä hyvä suunta on tosiaan järkevää mahdollistaa työntekijälle työnantajan vaihtaminen nykyisen työluvan piirissä jatkossa tosiaan kannatan että myös muitakin henkilöitä joilla olisi halu tehdä töitä kuten esimerkiksi turvapaikanhakijat joilla nyt karenssiasia estää työn tekemisen otettaisiin mukaan tarkasteluun tässä maassa on tosiaan ihmisiä joilla ei ole voimassa olevaa oleskelulupaa mutta ei juuri nyt myöskään mahdollisuutta poistua maasta samalla meillä on huoltovarmuuden kannalta kriittisiä töitä tekemättä ajattelen niin että kaikki keinot on käytettävä työnantajalla on tietenkin aina loppuviimein päätös henkilön palkkaamisesta tarvitsemme myös kannustusta niille suomalaisille ketkä ovat juuri nyt ilman työtä mutta esimerkiksi asuvat kaupungeissa ja joilla voi olla jopa niin yksinkertaisesta asiasta kuin kulkemisesta kyse siinä miten näihin töihin pääsee on syytä tosiaan pohtia kannusteita lähteä maataloustöihin tehdä se mahdollisimman helpoksi huoltovarmuus ja maatalouden resilienssi kriiseissä on varmasti keskustelu joka on syytä myös käydä kun olemme päässeet tämän akuutin vaikean tilanteen yli suomen akatemia on tänään julkaissut politiikkasuosituksia pandemian jälkihoidon varalle ja ja akatemia korostaa muun muassa maataloustuotteiden monipuolisuuden merkitystä kiertotaloutta sekä energiaitsenäisyyttä ja näitä meidän tuleekin pohtia myös esimerkiksi luonnonvarakeskus on tutkinut suomalaisen maatalouden monipuolistamista ja havainnutkin että esimerkiksi erikoiskasvien kuten härkäpapujen kvinoan ja tattarin viljely ei vastaa tällä hetkellä kuluttajien kysyntää meidän tuleekin pitkällä aikavälillä pyrkiä monipuolistamaan kirjoa mutta sitä ennen tosiaan hallituksen on syytä jatkaa työtä maanviljelyn akuutin kriisin ratkaisemiseksi työvoiman saannin osalta
arvoisa puhemies ihan omassa mielessäni olen pohtinut näitä ajatuksia ja mietteitä siitä mitä tämä kiire on meille aiheuttanut täällä ja olen edustaja talvitien kanssa samoilla linjoilla siinä että tämä kiire on on

osoittanut sen että meillä ei nyt tämän valmiuslain aikana kaikki yhteistyö toimi riittävän tehokkaalla ja hyvällä tavalla

tavallaan ole korostunut hetkellä siinä mikä meillä on tämän valmiuslain antama antama voima ja se tavoite että me panemme tämän maan kuntoon hyvällä aikavälillä ja ne kiireiset asiat huolehditaan hyvin ja vastuullisesti ja tehdään ne yhteistyössä ministeriöitten kanssa mutta olkoon tämä reissu nyt tällä kertaa opiksi sinne päin ja pitää valiokuntaneuvoksia ja oikeastaan valiokuntaakin aika pitkälti pääsimme yhteisymmärrykseen ja yhteiseen näkemykseen tämän asian kohdalta tämän huoltovarmuuden varmistamiseksi kotimaisen ruoan turvaamiseksi nämä muutokset ovat minun mielestäni välttämättömiä tässä vaiheessa ja lisää varmaan tarvitsee tehdä jatkossa maatiloilla missä tarvitaan marjanpoimijoita ja maatalouden ammattilaisia työntekijöitä karjatalouden puolella tämä herättää sen kysymyksen että me emme ole osanneet oikeastaan valmistautua tähän tilanteeseen millään tavalla koska maatalouden ammattilaisten koulutus on jäänyt pikkasen jälkijunaan jälkijunaan

ja sitten toisaalta pitää miettiä sitä ansiotasoa millä ne palkkatilanteet siellä pyörivät millä korvataan sitten se jos esimerkiksi jossakin sopimusneuvottelussa tulisi tilanne että maatalouden lomittajien palkat nousisivat ja niitä valvottaisiin tarkemmin ettei pääse alipalkkausta siellä tapahtumaan sehän tarkoittaa sitä että myös tästä talosta ja eun lainsäädännön kautta pitää saada lisää rahaa sinne jotta se pyörii jotta nimenomaan nämä meidän suomalaiset laadukkaat hyvät tarvikkeet pysyisivät hinnaltaan kilpailukykyisinä näin siinä tulee käymään

sitten kolmantena asiana jäin miettimään sitä mitä tulee näihin maatalouden ulkopuolisiin ammattiryhmiin mitkä tässä on kiireellisyysjärjestykseen laitettu mukaan minä vähän samalla tavalla ajattelen

edustaja sari essayah johtuen siitä että työsopimuslakiin on laitettu tämmöisiä tilanteita varten että ihmisiä irtisanotaan tai lomautetaan tämä takaisinottovelvoite mikä koskee nimenomaan niitä työntekijöitä irtisanottu tai lomautettu lomautettu ja näin työnantajan on on otettava heidät takaisin ja tarjottava ensisijaisesti heille töitä ennen kuin ottaa ulkolaisia töihin kiitos

arvoisa puhemies tämä lakiesitys on ilman muuta kannatettava ja myöskin työelämä ja ja tasa arvovaliokunta varsin perusteellisesti kävi tätä tätä asiaa lävitse ja ja on ihan itsestäänselvää että tämä on tässä tilanteessa välttämätön oikeastaan ensimmäinen huomioni tähän asiaan on on se että olen kyllä ihmetellyt erityisesti perussuomalaisten puheenvuoroja siitä että tämä yhdeksänkohtainen lista johon täällä on kirjattu millä sektoreilla tämä on on voimassa on liian pitkä itse ajattelen kyllä asiasta ihan päinvastoin nimittäin tämä on sellainen asia että että on tietysti totta että toiset alat ovat huoltovarmuuden kannalta merkittävämpiä kuin toiset mutta

täytyy jollain elää jos me olemme ajaneet alas telakat ja rakentamisen ja ja muut systeemit sinä aikana aikana niin niin kyllä se on semmoinen taloudellinen paukku kun tässä on muutenkin jo riittävästi riittävästi ongelmia tulossa valtiovarainministeriö taisi ennustaa kahdenkymmenen miljardin lisävelkaa valtiolle ettei missään nimessä

ja joissa meillä on paljon ulkomaista työvoimaa itse asiassa haluaisinkin itse tähän tuoda lisäksi vielä tämän turkistalouden asian joka toki realisoituu lähinnä syksyllä se olisi myös äärimmäisen tärkeä asia olla tässä mukana arvoisa puhemies sitten jos mennään tähän akuuttiin ongelmaan tämän maatalouden osalta ennen kaikkea puutarhatalouden ja ja myöskin myöskin marjanpoiminnan osalta niin tässä varmaan tarvitaan monenlaisia keinoja jotta tämä asia voitaisiin voitaisiin ratkaista tämä on yksi osa sitä ratkaisua että annetaan niitten ulkomaalaisten jotka jo ovat suomessa siirtyä vapaammin alalta toiselle ja kuten edustaja vartiainen sanoi niin se voi joillekin olla myös oman oman elintason parannus

kykenevät hoitamaan eli en usko että että tätä koko työvoimavajetta pystytään kotimaisin keinoin ratkaisemaan toki ensisijaisena pidän itse sitä että että me mahdollisimman paljon myös kotimaisia työntekijöitä ja tässä viestit ovat vähän ristiriitaisia toiset yrittäjät jotka ottavat yhteyttä toteavat että kotimainen kiinnostus on on varsin vähäistä ja toisilla taas on positiivisempia viestejä siitä että kotimaastakin tekijöitä on tullut mutta että että on tärkeää että siellä on joukossa myös niitä jotka ovat tätä työtä aikaisemmin tehneet mitä sitten tulee näihin kannustimiin kotimaisten osalta niin niin näen myös niin että sen sijaan mitä perussuomalaiset ovat esittäneet niin fiksumpaa olisi lähteä tämän sovitellun päivärahan kautta mutta sellainen muutos kyllä tarvittaisiin kun soviteltu päivärahahan tällä hetkellä koskee lähinnä osa aikatyötä että myös kokoaikatyön yhteydessä voisi olla soviteltu päiväraha silloin se tarkoittaisi sitä kyllä että että normaalityöstään lomautetun henkilön kannattaa jo taloudellisesti ottaa vastaan tätä tätä maataloustyötä jos jos sitä on tarjolla ja jos on muuten siihen tehtävään sopiva ja kykenevä toisaalta sitten opiskelijoiden puolella yksi keino olisi tästä tulorajasta luopuminen hetkellisesti tai sen tulorajan merkittävä nostaminen jolloin tämä ikään kuin koko vuositulo ei tulisi tässä esteeksi sille että opiskelijoiden kannattaisi lähteä näihin tehtäviin kyllä meidän tämmöisiä täsmäiskuja mielestäni tänne

korostan sitä että tähän ei ole yhtä ratkaisua mutta tähän tarvitaan nopea ratkaisu ja se ratkaisu mielestäni on se että pitää kaikessa kolmessa onnistua saada maassa oleva ulkomainen työvoima paremmin kohdistumaan näille työvoimapula aloille toisaalta saada jonkun verran väkeä myös ulkomailta turvallisesti tänne sisään ja kolmanneksi ja kaikkein tärkeimpänä saada mahdollisimman paljon

arvoisa puhemies on pakko sanoa että ihmettelen kyllä kummasti juuri sitä minkä takia tähän listaan on laitettu niin paljon aloja itse kuljetusalan hyvin tuntevana en ymmärrä ollenkaan miten voi kuljetusala olla edes tällä listalla koska tilanne on se että kuljetusalalla on tällä hetkellä työttömiä työntekijöitä ihan riittävästi omasta takaa ongelma minkä takia niinkin paljon on osaksi se ettei välttämättä olla olla riittävän päteviä siihen joten en nyt oikein ymmärrä miten nyt työttömäksi joutunut tarjoilija voi hoitaa sitten sen kuljetusalan ihmisen työt koska todennäköisesti heistä varmaan prosentilla tai promillella on edes vaadittavat kortit siihen hommaan saatikka että he pystyisivät tekemään sillä ammattitaidolla millä tarvitsisi tehdä elikkä tässäkin se huoltovarmuuspuoli on kyllä ihan jees mutta todellisuudessa sen on aivan turhaa olla siellä koska ei sellaista huoltovarmuustilannetta tule että täällä jo olevilla ulkomaalaisilla sitä ongelmaa saataisiin saataisiin korjattua millään huoltovarmuutta pitäisi tulla ehdottomasti tukemaan jatkossakin elikkä meidän omavaraisuutta pitäisi saada huomattavasti parannettua ja sitä mitä perussuomalaiset jo aiemmin ehdottivat että tämä asia ei vaikuttaisi

voisi jollain tavalla ruveta harkitsemaan harkitsemaan jatkossakin jossain muodossa ei samanlaisella kokonaisuudella kuin mitä nyt tarjottiin tähän akuuttiin tilanteeseen mutta esimerkiksi vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi satoon nähden ongelmahan näissä aika usein on että kaikennäköisissä työllistämisjutuissa porkkana annetaan työnantajalle ja matalapalkka alalla oikeasti pitäisi antaa sitä porkkanaa työntekijälle että olisi järkevää ottaa sitä työtä vastaan edustaja vartiainen tuossa äsken tylytti meidän ehdotuksemme aika hyvin mutta minun helmitauluni kyllä näyttää muuta vaikka vartiainen väitti että meidän ehdotuksemme on kallis minä en ymmärrä miten se voi olla kalliimpi kuin se että se sama porukka on työttömyysturvan piirissä edelleen ja me ukrainasta lennätämme sitten tänne työntekijät tekemään sen työn nyt en ymmärtänyt edustaja vartiaisen helmitaulun helmiä miten miten se mukamas on halvempaa tehdä se näin kyllä minä näkisin niin että me annamme niille työntekijöille työttömyysturvan edelleen jätämme sen lentokoneellisen ukrainalaisia tänne tuomatta ja me yhteiskuntana vaan se maanviljelijä maksaa sen saman palkan sille koneelliselle suomalaisia miten tämä oli nytten edustaja vartiaisen esittämää ehdotusta kalliimpi ratkaisu sen haluaisin kyllä edustaja vartiaiselta kuulla vaikka myöhemmin joka tapauksessa tilanne on aika akuutti paljon on puhuttu siitä kuinka paljon tällä hetkellä maaseudulla on ongelma siinä saadaanko viljelyt viljeltyä ja kannattaako viljellä eli saadaanko sato korjattua ja tässä olisi nyt kuitenkin äärettömän nopea vaihtoehto siihen tässä edustaja satonen ehdotteli soviteltua päivärahaa jos me sille linjalle lähdemme nyt tekemään jotain järjestelmää tähän näin niin todellisuudessa ne mansikatkin ovat jo kuivuneet sinne pelloille jos niitä on saatu edes viljeltyäkään nyt on nopeitten ratkaisujen aika ja pitäisi jokaisen tajuta että meidän pitäisi tehdä päätökset todella nopeasti ja hallituksen esityshän olisi hyvä eihän siinä sinänsä mitään jos se olisi laitettu pitäisi tulla jos täältä löytyisikin pelastus siihen asiaan mutta ongelmahan on nimenomaan että me saamme täältä vain kourallisen siihen meidän akuuttiin tarpeeseen täältä saadaan muutama sata nyt on pakko löytää nopeita ratkaisuja ja ja sellaisia millä saadaan sitten myös enemmän volyymia siihen koko tarjontaan muuta ongelmaahan tässä ei ole kuin se että

sato viljelemättä ja korjaamatta tai tehdään asioille jotain mutta nyt ei ole aikaa puuhasteluun

arvoisa puhemies tässä esityksessä on kyse nyt sitten ulkomaalaistaustaisten laillisesti maassa oleskelevien mahdollisuudesta tehdä myös näitä kausitöitä meillähän tilastollisesti kuten täällä on

maatalouden piirissä ja

ovat käytännössä kaikki ulkomaalaistaustaisia miksi ulkomaalaistaustaisia siksi että palkat ovat huonoja ja työt ovat raskaita ja silloin ulkomaalaistaustainen väestö on ollut valmiimpi näihin tehtäviin tarttumaan jos tässä esityksessä on joku kritiikinpoikanen niin se on tämä ennakkoajattelu siitä että nyt sitten kun on raskaista heikosti palkatuista töistä kysymys niin silloin maassa olevat ulkomaalaistaustaiset ovat näitä ihmisiä joille mahdollistettaisiin osallistuminen tässä kohdassa haluaisin sanoa sen mieluummin niin että kaikki maassa laillisesti olevat kansalaiset kannustetaan näihin kausityötehtäviin ei vain ulkomaalaistaustaisia ymmärrän että siellä on rajoittavia esteitä ja se halutaan tietysti tässä nyt sitten ohittaa tällä

osallistuakin yhdyn näihin näkemyksiin jotka täällä ovat tulleet esille että kun koronaviruksen yhteydessä tullut monia yhteiskunnallisia innovaatioita vahingossa tämän prosessin aikana on kysymys sitten etätyöstä koulujen digiopetuksesta niin tässä olisi nyt semmoinen vanha hyvä perinne jonka käyttökelpoisuuden voisi oivaltaa jälleen perinteiset hyvät kesätyöt opiskelijoille nuorille monille ihmisille voisivat olla tässä nyt sitten se jolla epäilemättä voitaisiin paikata tätä haastetta maataloudessa maanviljelyksessä jossa tarvitaan kausityöntekijöitä

arvoisa herra puhemies tämä esitys siis osaltaan helpottaa maatalouden ja puutarha alan työvoimapulaa mutta todellakin tarvitaan pikaisesti hallitukselta muita esityksiä esimerkiksi vaikkapa mansikkatiloilla tai tai muilla muilla tiloilla istutuksia ja kylvötöitä rohjetaan tehdä ilman riittävää työvoiman tarjontaa yritykset vähentävät investointejaan tulevan kesän satoon ja satokauden epäonnistuminen johtaisi monen tilan kohdalla jopa konkurssiin koska erikoisviljely on hyvin pääomavaltaista ja taloudellisia puskureita ei useimmilla tiloilla ole ja jos taas yrityksiä menisi konkurssiin niin niiden vaikutukset heijastuisivat hyvin pitkälle tulevaisuuteen ongelmanahan tässä on myös se että monet muutkin maat ovat samankaltaisessa tilanteessa esimerkiksi ruotsihan on jo tuonut esiin huoltaan uhkaavasta elintarvikepulasta ja ykn elintarvike ja maatalousjärjestö faon mukaan koronavirus on uhka globaalille ruokaturvalle eli me voimme nähdä tulevaisuudessa jos tässä ei nyt tätä osata hoitaa kiistoja ei pelkästään näistä kasvomaskeista ja suojatarvikkeista vaan ihan yksinkertaisesti myös ruuasta poikkeustilanne voi aiheuttaa vakavan ja pitkäkestoisen markkinahäiriötilan kansainvälisiin ja kotimaisiin ruokaverkostoihin ja sen vuoksi ihan nyt tältä hallituksen käynnissä olevasta riihestä voi odottaa ja ja tulee odottaa tähän pikaisia ratkaisuja tämä ongelma ei siis tunnu pelkästään maatalousyrittäjien kukkarossa vaan myös elintarvikkeiden saatavuudessa ja hinnassa jatkossa

arvoisa puhemies haluan vielä lyhyesti todeta tähän tähän loppuun että

meillä on edelleenkin saatavuusharkinta voimassa ja pidämme siitä kiinni

luulen että näistä mekin voimme sitten oppia myöhempään politiikantekoon ja lainsäädäntöön jotain uutta on on tärkeää että että tässä ei luoda sellaista mielikuvaa että että jollain tavalla työelämän pelisäännöt tai saatavuusharkinta olisivat kyseenalaistettuja aivan samalla tavalla näiden ulkomaalaisten työehdoissa pitää pitää kiinni siitä mitä tälläkin hetkellä on sovittu ja se tietysti tarkoittaa sitä että siellä yhtä lailla niin niin sanotusti kantasuomalaiset kuin ulkomaalaistaustaiset ovat lähtökohtaisesti samalta peliviivalta samalta viivalta ehdolla näihin töihin joten se on sitten siellä työnantajan päässä se ratkaisu ketkä sinne maatiloille ja muihin töihin hakeutuvat

arvoisa puhemies ehkä tässä kohtaa on hyvä muistaa se mistä tässä tosiasiallisesti ollaan keskustelemassa ja mitkä ovat ne tosiasiat jotka tässä muuttuvat puhutaan siis väliaikaisesta kausityöntekijöiden mahdollisuudesta vaihtaa työnantajaa tai vaihtaa toimialaa tässä kriisitilanteessa siis kyse on vain siitä että haluamme mahdollistaa täällä maassa oleville mahdollisuuden vaihtaa työnantajaa tai vaihtaa toimialaa on päivänselvää että tämä ei yksin ratkaise tätä koko maatalouden ja puutarha alan ongelmaa tällä hetkellä niin kuin valiokunnan kokouksessakin taisin todeta niin tämä on rikka rokassa mutta tämä on yksi oleellinen osa meillä ei ole olemassa sellaisia keinoja joilla me yhdellä lainmuutoksella muuttaisimme koko tämän tilanteen vaan me tarvitsemme useamman rikan tähän kokonaiseen rokkaan asia on kiireellinen meillä on maatiloilla aidosti jo se tilanne että siellä tehdään tällä hetkellä niitä päätöksiä istutetaanko vai eikö istuteta ja kyllä minä todella toivon että tästä salista lähtee sellainen viesti että istuttakaa ja me hoidamme oman osuutemme täällä niin että se työntekijävoima on sitten koko kauden ajan saatavilla me tarvitsemme monenlaisia toimia on huomattava että tämä muutos on voimassa vain lokakuun loppuun mutta se on erittäin ratkaiseva

osa tässä kokonaisuudessa en malta tässä kohtaa olla mainitsematta myös maa ja metsätalousministeriön maa ja metsätalousvaliokunnalle siitä että kriittisimmät tehtävät ovat jo tällä hetkellä käynnissä olevat puutarha alan kevättyöt kokoomus on täällä muutamaankin kertaan tästä turkistaloudesta maininnut ja ensimmäisenä itselleni tulee mieleen kuinka huoltovarmuusasioihin liittyy meidän turkistarhaus mutta se oleellisesti tarkoittaa eläintuotannon ja eläinsuojelullisia meidän on pidettävä huoli siitä että myös näillä aloilla eläinsuojelulliset asiat hoituvat tässäkin tilanteessa eläintiloilla ulkomaalaisen kausityövoiman puute voi aiheuttaa vakavia tilanteita ja meistä ei varmasti kukaan halua niitä omalta osaltaan olla lisäämässä en malta myöskään olla mainitsematta siitä että mtk korostaa nimenomaisesti sitä että että viime viikkojen aikana tehtyjen selvitysten mukaan kausityövoimasta on jo nyt suuri ja välitön tarve maatiloilla ja puutarhayrityksissä on siis erittäin suuri tarve jo tällä hetkellä mtk on omassa lausunnossaan ottanut kantaa siihen että se haluaa kaikin keinoin edistää kotimaisen työvoiman saatavuutta ja onkin esittänyt useita keinoja joita tässä kotimaisten työntekijöiden saatavuuden osalta voidaan tehdä mutta ne ovat niitä muita toimia en ymmärrä sitä että tässä otsikon alla olevassa perussuomalaiset vaativat hallintovaliokuntaa tekemään työttömyysturvan alle kuuluvia muutoksia en usko että hallintovaliokunta on sellainen valiokunta joka voi ottaa näihin työttömyysturvan alaisiin asioihin kantaa ihmettelen kovasti sitä ajattelevatko perussuomalaiset että on oikein että siellä puutarhalla tai maatilalla tällä hetkellä vakituisessa työssä oleva työntekijä joutuukin eriarvoiseen asemaan palkkansa suhteen siinä että nyt sinne otettaisiin työhön sellainen työntekijä joka saisi sekä työttömyyspäivärahaa tai

palkan kun tämä vakituinen työntekijä saisi sitten tosiasiallisesti pienempää palkkaa aika erikoinen asetelma no tämä esitys ei muuta saatavuusharkintaa niin kuin edustaja heinäluomakin tuossa totesi ja se on hyvä tässä kohtaa kohtaa muistaa edustaja semikin taisi tästä todeta että jos maatilalla tai puutarhalla on jo lomautettuja ihmisiä niin ei niitä voida siellä vaihtaa halvempiin ulkomaalaisiin työntekijöihin meillä on nämä lainsäädännöt olemassa jo sitä ennen on päivänselvää että me tarvitsemme monia eri toimia tämän ongelman ratkaisemiseksi niitä on varmasti useita tulossakin mutta tässä kohtaa en malta olla sanomatta vielä siitäkin että olemme tänään tässä salissa olleet tekemässä jatkopäätöstä siitä että väliaikaisia poikkeuksia joihinkin vuosilomalain ja työaikalain ja työsopimuslain asetuksiin on tulossa nämä asetukset koskevat kriittisiä aloja kuten sosiaali ja terveydenhuollon työntekijöitä mutta näiden poikkeuslakien käyttäminen voi tulla hyvin tarpeelliseksi myös maatalous ja elintarviketeollisuutemme alalla ruokahuoltomme varmistamiseksi jos ruokahuoltomme ei kokonaisuudessaan toimi moni muukaan asia ei toimi tarvitsemme rohkeita ja nopeita päätöksiä monella eri sektorilla tämän asian ratkaisemiseksi
arvoisa herra puhemies lisään vielä tuohon äskeiseen puheenvuoroon liittyen tähän ulkomaalaislakiin ja viisumiasiaan ja tähän lainsäädännön seurantaan valiokunta tosiaan ehdottaa ulkomaalaislain osalta että tästä ehdotetusta hallituksen esityksestä poistetaan ulkomaalaislain b pykälästä viittaus viisumeihin koska se on soveltumaton tähän lakiin työnteko perustuu siten ulkomaalaislain nojalla myönnettyyn oleskelulupaan sen tarkemmasta tarkoituksesta riippumatta ja tällä sääntelyllä ei puututa muun lain nojalla myönnettyihin myönnettyihin oleskelulupiin valiokunnan kanta merkitsee sitä ettei esimerkiksi turistiviisumilla maassa oleva voi tehdä nyt säädettävässä väliaikaisessa lainsäädännössä lainsäädännössä tarkoitettua työtä edellä on todettu myös se seikka ettei valiokunta näe perustelluksi turvapaikanhakijoiden työnteko oikeuden laajentamista nykyisestään laittomasti maassa oleskelevat eivät myöskään sovellu nyt säädettävän poikkeuslainsäädännön soveltamisalan piiriin tosiaan hallintovaliokunta teki selväksi sen että tämä esitys irtaantuu niin sanotusti tästä komission tiedonannosta ja siihen liittyvistä aloista ja näistä aloista tarkemmin säädetään nyt poikkeuksellisesti valtioneuvoston asetuksella torstaina eikä ministeriön asetuksella niin kuin monesti asetukset menevät hallintovaliokunta myöskin pitää välttämättömänä että säädettävän lainsäädännön vaikutuksia seurataan tarkkaan ja ettei tässä vaiheessa säädetä kyseessä olevaa määräaikaista erityislainsäädäntöä olemaan voimassa pidemmälle kuin kuluvan vuoden lokakuun loppuun saakka kiitos
arvoisa puhemies vasemmalta laidalta viimeksi edustaja rantaselta on tullut tänne suuntaan huomautus että me emme ota huomioon sitä että että suomen lain kannalta ei ole mahdollista vaihtaa suomalaista työntekijää esimerkiksi halvempaan ulkomaalaiseen kysehän ei ole tästä tämä prosessi yleensä näin vaan se menee sillä tavalla että näiden alojen joille on ulkomailta mahdollisuus tulla ja joille tarjotaan tässä meidän globaalissa liikkeessä tällainen työvoiman syöttövaikutus palkkakehitys ei ole normaalia tai se ei ole samanlaista kuin muilla aloilla tämä huomataan esimerkiksi helsingissä ja metropolialueilla hyvin selvästi eli vahva ulkomaalaisedustus työvoimassa palkka ei nouse samaa tahtia kuin muualla ei edes samalla alalla eri puolilla maata eli riippuen siitä missä saatavuusharkinta on voimassa ja missä se ei ole on aivan totta että meidän lainsäädäntö säätelee asioita esimerkiksi että alipalkkausta ei saa olla ei saa tehdä väärinkäytöksiä ja niin edelleen mutta ei näillä valitettavasti tässä tapauksessa ole hirveästi merkitystä viimeksi tänään helsingin sanomien pääkirjoituksessa on kerrottu miten helsinkiläisillä rakennustyömailla olympiastadionilla ja niin edelleen on havaittu

varsinaisesti muuta tätä asiaa erityisesti otin puheenvuoron vastatakseni edustaja vartiaiselle me eri eri foorumeilla käymme aika ajoin tätä keskustelua ja aina nousevat nämä samat asiat esille perussuomalaiset eivät missään vaiheessa ole väittäneet ettei kyseessä olisi kannustinongelma me voimme miettiä tätä kannustinongelmaa kahta reittiä joko palkka näillä aloilla on liian alhainen sosiaaliturvaan nähden tai sosiaaliturva on liian korkea palkkaan nähden tiedän mikä on edustaja vartiaisen ratkaisu tähän se on tietysti se mikä kohdistuu sosiaaliturvaan mutta me emme varsinaisesti näe sitä tällä tavalla mielestä sosiaaliturvaan ja esimerkiksi työmarkkinoille on syytä tehdä reformeja ja uudistuksia mutta ne on mahdollista tehdä vasta sitten kun meillä on järjestelmä jossa ei ole mahdollista että tulee aina uutta niin sanotusti kilpailukykyisempää työvoimaa maahan tietyille sektoreille mikäli edustaja vartiaisen oma positio olisi sellainen että se olisi uhattuna että ulkomailta voi tulla ihminen joka tekee ahkerammin ja edullisemmin töitä siksi että hän haluaa jäädä maahan näkemys ehkä olisi toinen tämä koskettaa lukuisia sektoreita suomessa lukuisia työntekijäammatteja ja muita se on syytä ymmärtää vaikka itse ei ole siellä vastustavat luokkayhteiskunnan repeämistä sitä että meidän maassamme tietty porukka joka on saanut tietyn aseman on koulutettu on suomalaista ja sen lisäksi tänne tulee ihmisiä joiden tehtävä on palvella meitä aina hieman halvemmalla tämä prosessi ei ole hyvä tämä ei ole humaania eikä se kuulu hyvinvointiyhteiskuntaan

siihen että näitä voidaan selvittää mutta aina kun selvitetään löytyy väärinkäytöksiä ja tämä siis suomessa jossa on hyvin korkeat standardit hyvin tarkka lainsäädäntö joka tätä asiaa säätelee tämä ei ole niin yksinkertainen asia eikä tätä pidä naiivisti lähestyä ei sitä kautta että uskoisi markkinavoimien täydelliseen erehtymättömyyteen ja siihen että tämä asia toimii yksinkertaisesti työvoiman tarjonnan ja kysynnän kautta meillä on tiettyjä asioita mitkä pitää ottaa huomioon mikäli me emme halua että meidän yhteiskuntamme

vastaavat viranomaiset eivät mitään tällaista tunnista livsmedelsverket tai sitten tämä myndigheten för beredskap paikallinen huoltovarmuuskeskus eivät ole lainkaan huolissaan elintarvikepulasta jos tätä googlaa niin ruotsista on hyvin vaikea löytää livsmedelsbrist sanalle

tarvitaan työvoimaa eli on taloudellisesti epärationaalista hyvin kalliilla lahjuksella ohjata nimenomaan maatalouteen kyllä sinne täytyy saada työvoimaa hieman kohtuullisemmilla julkisilla kustannuksilla edustaja purra avasi täällä aika ison kysymyksenasettelun sanonpa vain tämän perusasian että vaikka ei suhtauduta naiivisti niin kuitenkin tätä asiaa on tutkittu taloustieteessä todella paljon ja kun purra havaitsee maahanmuuttajien korkean osuuden ja matalapalkkaisuuden korreloivan toimialojen kesken niin pääsääntöisesti sen korrelaation syy menee kuitenkin niinpäin että se että ala on matalapalkka ala

jotenkin syrjäyttäneet suomalaiset kyllähän kyllähän työmarkkinoilla yleensä työnantajien on helpompi monestakin syystä halvempaa rekrytoida kotimaasta ja kaikki jotka työmarkkinoilla toimivat tietävät sen että yleensä kuitenkin se suuri ulkomaalaisten osuus kertoo siitä että on ollut vaikea saada työvoimaa työvoimaa kotimaasta poikkeuksia voi olla väärinkäytöksiä olla mutta tämä on se iso kuva kun on tutkittu maahanmuuttoaaltojen vaikutusta palkkatasoon siinä kohdemaassa niin se on yleensä hyvin vähäinen ja tilapäinen tällaisia tuloksia on saatu niin pohjoismaista kuin vaikka floridasta se on kuitenkin se iso kuva johon tällainen politiikka kannattaa perustaa jos meillä ei olisi ulkomaalaisia ei se niin olisi että näillä mansikanpoimijoilla olisi korkeammat palkat kun eivät kuluttajat kuitenkaan siitä mansikasta suostuisi enempää maksamaan kun siellä kuluttajan onneksi on kuitenkin olemassa myös belgialaisia ja hollantilaisia ja espanjalaisia mansikoita silloin ne mansikat jäävät vain sitten tuottamatta suomessa kiitos
arvoisa puhemies erittäin mielenkiintoista keskustelua ja täytyy nyt sanoa se ääneen että pandemia on jo paljastanut täällä suomalaisia myyttejä joita me kovasti ylläpidämme suomalaisesta huippuvarautumisesta suomalaisesta huoltovarmuudesta suomalaisesta turvallisuudesta hygieniasta ja puhtaudesta ne ovat nyt tämän kriisin alkaessa ja kriisin aikana alkaneet rapistua aika voimakkaasti eli kannattaa katsoa totuutta silmiin me emme olleet varautuneet aivan niin kuin kuvittelimme olevamme tässä aiheena kausityöntekijöiden tilanne ja ja maatalouden ongelmat katsoin tästä erään maatilan tuntipalkkoja ja ja en kyllä yhtään ihmettele että meillä on tässä tilanteessa vaikea saada sinne suomalaisia töihin tuntipalkka kahdeksantoista vuotta täyttäneille kahdeksan pilkku seitsemänkymmentäyksi ja kuusitoista vuotta täyttäneille

olisikohan tässä kyseessä aika vahvasti kannustinloukkukin puhutaan ratkaisuista perussuomalaiset ovat tuoneet tänne erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja esiin ja nyt täytyy tietenkin lähteä katsomaan erittäin laajalla skaalalla kaikenlaista kannattaa katsoa sitä minkälainen työvoimareservi tässä maassa tällä hetkellä on meidän täytyy ensisijaisesti hyödyntää suomalainen työvoimareservi

ja sitä kyllä löytyy pelkästään kun lähdemme tekemään tiivistä yhteistyötä ylioppilaiden ylioppilas tai lukiolaisyhdistysten kanssa kanssa suomen suomen ylioppilaitten

liiton kanssa ja katsomaan minkälainen porukka nyt ylioppilaskirjoitusten jälkeen on tuolla välitilassa siellä on paljon porukkaa joka odottaa asepalveluksen alkamista eivät oikein tiedä mitä tekisivät tulevaisuudessaan sieltä varmasti löytyy mutta heidät täytyy kaapata tähän hommaan nyt nopeasti mukaan kannustamalla ja ihan kohdemarkkinoinnilla meillä on ihan kummallinen käsitys siitä että että täytyy pönkittää tässä suomalaista osaamista suomalaista työvoimaa ulkomailta tuodulla työvoimalla eikö meidän ensisijaisesti pidä todellakin hyödyntää ja kouluttaa näitä meillä nykyisin maassa olevia edustaja purran puheenvuoro oli erinomainen ja muutosesitys on erinomainen ja kannatan sitä

puhemies kiinnitin huomiota tuohon edustaja purran hyvin tässä meidän maataloudessa ja vierastyövoiman käytössä ja siinä mitenkä tämmöiset pääoman omistajat käyttäytyvät he käyttävät hyväkseen eri rakennustyömailla metalliteollisuudessa näitä meidän suomalaisia yrittäjiä joita on aika tavalla siellä mukana siinä toiminnassa ja tämä on semmoista moraalikysymystä kuinka hoidetaan ja pidetään sitten ne palkat kunnollisina ja hyvällä tasolla ja maksetaan kaikki maksut mitä siihen kuuluu kyllä näitä tapauksia itse kun olen rakennusalalla ollut niin minä tiedän näitä on paljon se mikä siinä on heikkous on tämä valvonnan puutos koska jos mietitään sitten ketkä siellä valvovat niin ne ovat yleensä rakennusliiton palkkarengit jotka kiertävät viikonloppuisin kun ei virkamiehiä saa töihin sinne tämä on se tilanne mutta tämä lakihan mikä tässä meillä on käsittelyssä ei mahdollista sitä että näin pystyisi toimimaan meillä on olemassa nimenomaan lomautuksien ja irtisanomisten osalta nämä työsopimuslaissa olevat pykälät mitkä määräävät sitä takaisinottovelvoitetta ja työn tarjoamista ensin näille lomautetuille ja se on semmoinen todellinen tosiasia sitten tuohon edustaja ranteen kuvaamaan tilanteeseen jos mietitään sitä kuinka suomalaiset vanhemmat käyttäytyvät kun lapsi lopettaa koulun niin se lähtee siitä että hommaa hyvä ammatti minkä palkalla pärjää eivät he kertaakaan mainitse siellä maataloutta maatalouden työnteko on ollut aina sitä että se kulkee isältä pojalle se on tavallaan semmoinen kutsumusammatti ollut niille ihmisille jotka tekevät sitä ja siksi siellä jälkeen palkkatasot joita pitäisi huomattavasti parantaa jotta tämä herättäisi sen halun että omista lapsistani he ovat hirmu kiinnostuneita maataloudesta mutta kun ei sillä he katsovat että on pieni palkka he pärjäävät paremmin sillä että esimerkiksi ovat leipomossa töissä tai sitten eläintenhoitajana eläinlääkärin avustajana ja muuta tämmöistä pärjäävät paremmin niillä palkoilla kuin sillä maatalouden tuotolla mutta he mielellään olisivat maatalouden kimpussa

viimeiseen puheenvuoroon itsekin olen sen verran taloustieteellisiä tutkimuksia tästä asiasta lukenut että tiedän että suurin osa niistä on tehty paitsi angloamerikkalaisissa maissa myös ylipäätänsä maissa joissa ei ole näin inklusiivista ja hyvää sosiaaliturvaa kuin suomessa silloin tilanne on aika erilainen esimerkiksi siinä miten

jotka tänne saapuvat ja sillä on selvä vaikutuksensa siihen että tämä ei pidä paikkaansa suomen ruotsin norjan tanskan hollannin kaltaisissa maissa tämä on nähtävissä jo kymmenen vuoden takaa esimerkiksi uudenmaan tiettyjen sektorien palkkakehityksessä ja tämä kaikki löytyy tilastokeskuksen aineistoista tämä ei pidä paikkaansa että sektoreilla maahanmuuttajien suuri lukumäärä ei vaikuttaisi siihen yleiseen palkkatasoon kysymyksessä on tällainen hyvin idealistinen näkemys siitä kuinka aina voidaan löytää ihmisiä jotka haluavat tulla tänne tänne tekemään töitä ja se hyödyttää meitä kaikkia ja heitä siellä tässä on kyseessä eräänlainen maan sisäinen versio kiina ilmiöstä eli ajatus siitä että aina löytyy jotakin kilpailukykyisempää me tiedämme että ensimmäisenä täältä lähtivät tehtaat jonnekin vaikka nyt sinne kiinaan sen jälkeen siirtyneet jo muualle sitten ne siirtyvät afrikkaan kiertävät koko palloa aivan sama on kyseessä työvoiman tänne saapumisessa meille ei ei enää tulla juurikaan virosta ei baltian maista ei eun sisäpuolelta näille tietyille sektoreille vaan on siirrytty kolmansiin maihin niistä siirrytään jälleen eteenpäin ja jälleen eteenpäin ymmärrän tämän hyvin

arvoisa herra puhemies on pakko tarttua tähän edustaja vartiaisen kommenttiin että suomalaiset eivät ole valmiita maksamaan kotimaisista tuotteista enempää nyt ei ole esimerkkiä mansikasta mutta on maidosta ylen tekemä tutkimus noin puolentoista vuoden takaa kertoo että noin seitsemänkymmentä prosenttia ihmisistä maksaisi mielellään kymmenen senttiä lisää maitolitraan jos se menisi varmasti alkutuottajalle myös tosiaan työttömät ovat valmiita tämän maksamaan ja mitä se tarkoittaisi maitotilalliselle korotus vakauttaisi kannattavuutta merkittävästi mutta ennen kaikkea tilalla kyettäisiin tekemään välttämättömiä korvausinvestointeja nykyisellä kannattavuustasolla nämä kaikki jäävät tekemättä eli kyllä suomalaiset ovat valmiita maksamaan

puhemies en halua tätä keskustelua paljon pitkittää vaikka tämä on ollutkin mielenkiintoista sinänsä täytyy täytyy kyllä sanoa minäkin olen hieman yrittänyt opiskella opiskella kansantaloustiedettä ja ja itse asiassa elätin itseni kansantaloustieteen opettajana ennen kuin pääsin tänne tänne eduskuntaan ja tiedän jo menettänyt asiantuntijan tittelin enkä sen takia lähdekään tähän mutta haluan sanoa tähän vain lyhyesti että kyllä oma näkemykseni on vahvasti se että jos tällä perussuomalaisten linjalla mennään niin mennään niin siitä seuraa ainakin se että suomessa kaikki ovat köyhempiä köyhempiä kuin tällä hetkellä ja siitä seuraa se että ne tavarat ja tuotteet joita me sitten täällä täällä itse innokkaasti valmistamme ovat varmasti kalliimpia ja sitä kautta ihmisillä on paljon vähemmän rahaa en nyt toivoisi sentään että ihan tälle linjalle lähdettäisiin lähdettäisiin kyllä nämä argumentit ovat valitettavasti aika aika köykäisiä köykäisiä tässä keskustelussa kyllä meidän pitää pitää ymmärtää että maailmankaupassa asioita tehdään pääosin siellä missä ne on tehokkainta valmistaa ja jos siitä luovutaan niin kyllä sillä on valtava merkitys siinä mikä tämän koko maailman hyvinvointi on se on sitten eri juttu että että totta kai tästä huoltovarmuuden näkökulmasta varmaan on joitakin asioita joita on viisaampi tehdä jatkossa enemmän kotimaassa kuin on tehty aikaisemmin mutta jos tätä isoa kuvaa lähdetään muuttamaan niin kyllä sen seuraus on on kaikkea muuta kuin positiivinen tämän kansakunnan kannalta

edustaja vartiainen sanoi että ihmiset eivät olisi valmiita maksamaan niistä kotimaisista mansikoista enempää kuin ne tällä hetkellä maksavat koska espanjasta tai jostain muualta voidaan sitten tuoda halvempia mansikoita tämähän vain osoittaa sen että tämä ongelma on koko tässä maailmanjärjestyksessä talouden globalisaatiossa eikä tämä ole mikään suomen kansallinen ongelma on luonnotonta että espanjasta tai toiselta puolelta maapalloa on mahdollista kuljettaa tänne elintarvikkeita jotka ovat halvempia täällä kuin kotimaassa tuotetut elintarvikkeet ja tälle asialle tietysti pitäisi pyrkiä tekemään jotain joko kansallisin tai eun laajuisin protektionistisin toimin muun muassa edustaja vartiainen kasvikset ovat espanjassa niin halpoja siksi että laittomat afrikkalaiset maahanmuuttajat poimivat niitä mutta ei kai tämä voi olla mikään tavoitetila länsimaisessa yhteiskunnassa tosiasia valitettavasti on että ihmiset maksavat monista asioista tällä hetkellä liian vähän ja juuri sen takia globalisaation ilosanomaa on niin helppoa markkinoida ihmisille edustaja satonen sanoi että jos perussuomalaiset saisivat päättää niin me maksaisimme kaikesta enemmän ja olisimme köyhempiä no minun mielestäni on parempi se että ihminen maksaa mansikoista hiukan enemmän palkasta jonka hän saa omasta työstään kuin se että hän saa sillä sosiaaliturvarahallaan vähän halvempia mansikoita kaupasta kaupasta kyllä tämä tällainen on minun mielestäni vähän kestämätöntä ajattelua

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia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

arvoisa puhemies todellakin tätä viime viikolla lähetekeskustelussa jo käytiin läpi on äärimmäisen tärkeää että tälläkin tavoin valtio pyrkii auttamaan työnantajia eli kysehän on näitten maksujen lykkäämisestä ja ja sinällänsä jossakin vaiheessa nämä tullaan sitten kyllä ottamaan takaisin sieltä sieltä työnantajasektorilta ja on siinä mielessä toki tärkeää että kaikki keinot on nyt käytävä läpi joilla pystytään vähäisenkin nyt sitä taloustilannetta siellä firmoissa ja yrityksissä helpottamaan sinällänsä joissakin pienissä yrityksissä nämä ovat hyvin vaatimattomia summia mutta niin kuin totesin nyt on tärkeää todellakin kaikki keinot on käytettävä ja katsottava millä pystyttäisiin sitä maksurasitusta lykkäämään onneksi niitä keinoja on nyt löytynyt paljon ja hyvin erityyppisiä ja tietysti kaikkein tärkein on se että laskut eivät tule maksuun että niitä voidaan viedä eteenpäin tai sitten se että saadaan suoraa rahoitusta erilaiset mahdollisuudet ottaa velkaa tai muuta vastaavaa harvaa yrittäjää tässä vaiheessa kovinkaan paljon kiinnostavat

selvää että tässä koronakriisissä kaikkein tärkeintä on onnistua suojelemaan ihmishenkiä ja on selvää että terveys menee toki talouden ohi mutta me tarvitsemme myös toimivan talouden ja talouspohjan jotta esimerkiksi meidän terveyspalvelumme voivat jatkossakin toimia on tärkeää että hallitus on tuonut nyt nopealla aikataululla apukeinoja maamme taloudelle sillä koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja hidastamiseksi sekä täällä meillä suomessa että maailmalla tehtyjen ja tehtävien torjuntatoimenpiteiden seurauksena suomen talous on ajautunut tilanteeseen joka vaarantaa laajasti yritystoiminnan toimintaedellytykset työllisyyden ja ihmisten toimeentulon tässä tilanteessa tuleekin nyt kyetä säilyttämään mahdollisimman monta yritystä mahdollisimman monen toimeentulo lomautusilmoitusten määrä on kasvanut nopeasti maaliskuun alkupuoliskolta lähtien ja osa yrityksistä on joutunut turvautumaan lomautusten sijaan myös irtisanomisiin pandemiatilanteen ja siihen liittyvien rajoitusten johdosta työnantajien asema on poikkeuksellisen haastava ja tilanteen vaikutusten lieventämiseksi yksityisen sektorin työnantajien asemaa on nyt syytä helpottaa tämän esityksen taustalla ollut työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotus työnantajan työeläkevakuutusmaksujen tilapäisestä alentamisesta on tärkeä ja erittäin hyvä vakuutusmaksun alennus kohdistuu siis työnantajan osuuteen puhumme todella merkittävistä summista mutta on kuitenkin mittasuhteiltaan maltillinen toimenpide suhteessa työeläkemaksujen kokonaiskertymään lisäksi maksualennus on tarkoitus kompensoida maksukorotuksilla tulevina vuosina tärkeintä on nyt keskittyä tähän hetkeen jotta voimme turvata yritysten tekemät työt sekä niiden tarjoamat työpaikat myös tulevaisuudessa on siis erittäin hyvä että työeläkemaksujen määräaikaisella alentamisella voidaan osaltaan helpottaa koronaviruspandemian vuoksi haastavaan tilanteeseen joutuneiden yksityisen sektorin työnantajien

herra puhemies tämä esitys on erittäin kannatettava ja yksi lukuisista toimenpiteistä joita me tarvitsemme suomalaisten yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi tässä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa kuten täällä kollegat ovat hyvin todenneet jo aikaisemmin tämän esityksen vaikutus yksittäisen yrityksen kannalta jää kuitenkin varsin maltilliseksi ja ja kuten täällä edustaja essayah toi hyvin esille tämä nyt annettava kevennys tullaan kuromaan umpeen tulevina vuosina taas vastaavasti maksujen korotusten kautta joten käytännössä kyse on tällaisesta tilapäisestä helpotuksesta mitä yrityksille tässä tilanteessa myönnetään herra puhemies nyt kun hallitus kokoontuu huomenna kevään kehysriiheen niin niin meidän täytyy olettaa ja ja myös vaatia että tämä sali saa viipymättä käsiteltäväksi suoria toimia joilla yritysten tilannetta tässä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa pystytään helpottamaan meillä on yli kolmesataaviisikymmentätuhatta ihmistä jo tällä hetkellä yt menettelyitten piirissä ja tuhannet suomalaiset yrittäjät tällä hetkellä ovat pulassa sen kanssa miten ihmeessä he saavat laskunsa maksettua miten he pystyvät pitämään yrityksensä pystyssä kun liikevaihto on täysin romahtanut ja tulevaisuudennäkymät ovat kaikonneet ja tässä suhteessa lainanotto ei ole enää monellekaan käytännössä vaihtoehto vaan tarvitaan suoria konkreettisia tukitoimia joista tässä salissa on pitkään myös keskusteltu yhtä kaikki tämä toimi on on yksi hyvä pieni konkreettinen esimerkki mutta hyvin paljon lisää vielä tarvitaan jotta vältämme massatyöttömyyden ja konkurssiaallon joka on edessä jos jos näitä konkreettisia mittavia painavia toimia ei tehdä

arvoisa herra puhemies tässä on käsittelyssä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö ja tämän lakiesityksen tarkoituksena on työnantajan vakuutusmaksun

prosenttiyksiköllä ajalla ensimmäinen viidettä viiva kolmaskymmenesensimmäinen kahdettatoista kaksituhattakaksikymmentä eläkesäätiöiden ja eläkekassojen työntekijän eläkelain mukaisen vuosimaksun tasausosaa sekä merimieseläkelain mukaisen vuosimaksun tasausosaa ehdotetaan alennettavaksi vastaavasti vastaavasti ja maksun alennuksesta aiheutuva vastuuvelan kasvu kompensoidaan korottamalla vuosina kaksituhattakaksikymmentäkaksi viiva kaksituhattakaksikymmentäviisi ja eläkesäätiöissä eläkekassoissa ja merimieseläkekassassa vuosimaksun tasausosaa eli se mikä nyt alennetaan myöhemmin kyllä peritään takaisin arvoisa puhemies on erittäin tärkeä ja hyvä että hallitus on tehnyt erilaisia toimia joilla helpotetaan niin yrittäjiä kuin näitä lomautettuja ja työttömiksi joutuvia ihmisiä tässä koronakriisissä tämä koronakriisi ei ole ainoastaan terveydenhuollon kriisi vaan se on myös talouden kriisi ja nyt tulee tehdä kaikki voitava sen eteen että yhdeksänkymmentä luvun laman aallot eivät pääse niin rajusti vaikuttamaan meidän tulee tehdä ennakoivia toimia ja tämä on yksi niistä on aivan selvää että tässä kriisissä katsomme eteenpäin sitä kuinka me pelastamme suomessa ihmisiä tältä virusepidemialta mutta myös kuinka me pelastamme yrityksiä on selvä asia että hallitusohjelman mennessä täysin uusiksi tämän kriisin myötä myös nämä työllisyystoimet olemme ajatelleet tehtäviksi ovat kauas karanneet nyt täytyy ajatella niin että menemme kohti jälleenrakennusta ja sen jälkeen kun koronakriisi jossakin vaiheessa helpottaa onko se sitten vielä tämän vuoden aikana ensi vuonna niin tehdään kaikki voitava että ihmiset pääsevät takaisin jaloilleen yritykset pääsevät jaloilleen mutta myös tavalliset ihmiset

arvoisa herra puhemies koronakriisi uhkaa paitsi tartunnan saaneita vuoteeseen ja ja teho osastoille myös kaataa terveitä yrityksiä ja hävittää pysyvästi työpaikkoja ja siksi todellakin tätäkin toimenpidettä jota nyt käsittelemme tarvitaan tämän esityksen mukaan työntekijän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksun alennus pienentää tämän vuoden maksutulokertymää yli miljardilla eurolla mikä on sinänsä mittava summa vaikkakin todellakin maltillinen verrattuna niihin ongelmiin joita joita tällä hetkellä yrityksillä on sitten toisaalta maksunalennuksesta aiheutuva vastuuvelan kasvu kompensoidaan korottamalla vuosina kaksituhattakaksikymmentäkaksi viiva kaksituhattakaksikymmentäviisi työnantajavakuutusmaksua sekään ei tule olemaan helppo urakka joten joka tapauksessa kehysriihestä odotetaan edelleen toimia yritysten pelastamiseksi ja tämän vaikean tilanteen ratkaisemiseksi

puhemies tämä koronakriisi epidemiana erittäin vaikuttava taloudellisesti erittäin vaikuttava mutta tämmöinen voimakas kriisitilanne on myöskin yhteiskunnan uudistumiselle yllättävänkin jänniä haasteita tarjoava sanon sen tässä johdannoksi sen vuoksi että tällä työeläkevakuutusmaksuissa

kokonaisuutena arvioiden tullaan sinänsä toimenpiteenä työnantajia vastaan ja kannattaa muistaa että nämä eläkerahastot esimerkiksi viime vuonna kaksituhattayhdeksäntoista kasvoivat ennätyksellisen osuuden eli yli kaksikymmentäyksi miljardia euroa yhden vuoden aikana yhdentoista pilkku viiden prosentin reaalituotolla rahastot ovat kasvaneet eli siellä on kyllä ilman muuta voimavaraa antaa hieman periksi näissä työeläkevakuutusmaksuissa siitä huolimatta että me tiedämme että tämän koronakriisin seurauksena kansainvälisillä osakemarkkinoilla on tapahtunut rojahdus joka tarkoittaa

otettiin muutamassa vuodessa kiinni on tässä suhteessa ehdottomasti liikkumatilaa kannattaa myöskin muistaa että suomalainen lakisääteinen eläkerahastojärjestelmä on maailman suurin suhteessa kansantuotteeseen yhdessäkään maailman maassa ei ole lakisääteinen eläkerahastojärjestelmä näin näin mittava eli eli meillä on siinä voimavaraa tulla vastaan

joka on täysin ainutlaatuinen myöskin maailmanmitassa suurimmille työnantajille siirretään eläkevaroja vähän suosikkijärjestelmän mukaisesti sitä voidaan avata tarkemmin jossain muussa yhteydessä näissä asiakashyvityksissä jotka viime vuonna olivat neljäsataaviisikymmentä miljoonaa eli eli eläkevaroja siirrämme työnantajille asiakashyvityksinä tällaisessa mittakaavassa ja tästä nyt tingitään tämä on se innovaatio joka meidän täytyisi nyt väkisin ottaa käyttöömme kun eläkevaroista kuitenkin käydään kriittinen keskustelu me käymme indeksikeskusteluja täällä käydään eläketurvakeskusteluja mutta me emme avaa sitä että meillä on varaa viisisataa miljoonaa euroa vuosittain asiakashyvityksinä työeläkevarantoja pois tämän vuoksi suomalainen eläkejärjestelmä vaikka se onkin rahoituksellisesti erittäin kestävä on maailman mittaluokassa hallintokuluiltaan kallein tämä johtuu siitä että meillä on monta eläkeyhtiötä ja toisekseen lisäksi näistä asiakashyvityksistä aiheutuvat kulut ovat niin mittavia eli tässä meillä on iso mätäpaise keskustella jossain toisessa yhteydessä syvemmin mutta nyt juuri tämän koronakriisin seurauksena aivan kuten tehdään digiloikkaa koulutuksessa ja etätyökokemuksia työelämässä tässä meillä on yksi semmoinen ulottuvuus jossa me ehkä

arvoisa herra puhemies tässäkin hallituksen esityksessä puhutaan yhdestä niistä monista tilapäisistä toimista joita nyt tehdään suomea kohdanneen epidemiatilanteen ja siitä johtuneiden taloudellisten taloudellisten vaikutusten vuoksi tämä esitys pohjautuu työmarkkinajärjestöjen kahdeksastoista kolmatta hallitukselle tekemään esitykseen niistä toimenpiteistä joilla voidaan tukea näissä poikkeusoloissa yrityksiä työllisyyttä ja toimeentulon turvaamista voidaankin sanoa että tämä pohjautuu hyvin pitkälti konsensukseen tämä on siis osa järjestöjen yhteisesti esittämää laajempaa toimenpidekokonaisuutta tiedämme kaikki varsin hyvin yritysten ja sitä kautta myös työntekijöiden erittäin haasteellisen tilanteen näissä poikkeusoloissa ja tämä jos mikä ei ole yhdenkään yrityksen tai yrityksen työntekijän syy siksi nyt on nopeasti etsitty ratkaisuja tilanteesta selviämiseen työeläkemaksujen työnantajan vakuutusmaksujen määräaikaisella alentamisella kahdella pilkku kuudella prosenttiyksiköllä voidaan nyt osaltaan helpottaa yksityisen sektorin sektorin työnantajien asemaa

on tärkeää että nyt tehtävä loppuvuotta kaksituhattakaksikymmentä koskeva maksualennus kompensoidaan mielestäni riittävän pitkällä ajanjaksolla vuosina kaksituhattakaksikymmentäkaksi viiva kaksituhattakaksikymmentäviisi kuten alussa totesin tämä on vain osa niitä toimia mitä mitä nyt ollaan tekemässä on on aivan selvää että tämmöisessä tilanteessa missä vallitsee epätietoisuus siitä kuinka pitkään tämä poikkeusolo tulee kestämään yritykset ovat kovassa hädässä ja

on oletettu aikaisemmassa keskustelussa jopa tänäänkin että tämä olisi jotenkin mullistava edustaja virta sanoi että tämä on mittava summa voin edustaja virralle kertoa että viime viikonloppuna laskin

vaikutuksen läheiseen yritykseen se on kuusitoista euroa kaksikymmentäviisi senttiä per työntekijä per kuukausi tällä ei ole ihan oikeasti mitään merkitystä yhdellekään tällä ei pelasteta yhtään ainutta yritystä ei yhtään pakko on sanoa että hieman hämmästyttää kuinka paljon tässä tuodaan esille sitä että tässä on konsensus tehty ja tämä olisi yhteistuumin hyväksi havaittu mikä on kädenojennus yrityksille minun on pakko sanoa että minä en edes ymmärrä minkä takia joku työntekijäpuoli tätä edes vastustaisi koska tämähän on vain tilapäinen maksunalennus mikä kompensoidaan tulevaisuudessa takaisin tämä olisi periaatteessa kuitenkin oikeasti loppupelissä voisi sanoa yritysten omaa koska ne yritykset mitkä nyt saavat sen tuen

pelastuvat tämän jälkimaksamiselta jos ne menevät tänä vuonna konkurssiin koska sitten ensi vuonna joutuvat maksamaan sen jotka ovat vielä pystyssä oikeasti selkeästi tuntuu nyt olevan ymmärryksen puute siinä että nämä ovat lillukanvarsia tähän oikeaan ongelmaan tämä näyttää kyllä totta kai kun katsotaan isossa potissa hirvittävältä määrältä rahaa mutta todellisuudessa tällä ei ole mitään vaikutusta kuitenkaan siihen että tällä yksikään yritys pysyisi pystyssä sen takia tämä kehysriihi tulee olemaan todella tärkeässä asemassa niin että me saamme jatkossa niitä oikeita apuja mitä yritykset tarvitsevat itse olen reilut kaksikymmentä vuotta ollut yrittäjänä aika montaakin touhua tehnyt siinä siinä vuosien varrella ja ehkä joutunut senkin takia tekemään että minulla ei ole oikeastaan ikinä ollut raha siinä tekemisessä motivaationa vaan se

minä olen lähtenyt tekemään niitä asioita mitä olen halunnut ja ne yrityksien tulokset ja mairittelevia koskaan joka tapauksessa olen kuitenkin paljon ollut tekemisissä eri yritysten yrittäjien kanssa ja ja etenkin pk sektorin kanssa omassa facebook ryhmässäni tuossa vajaa viikko sitten laitoin kyselyä neljätuhatta facebook kaveria siellä on menin kysymään löytyykö minun kavereistani yhtään yritystä mikä on hallituksen nykyisillä päätöksillä pelastanut pelastanut toimintansa ja pysyy kuivin jaloin vielä ei ole yhtään löytynyt yksi firma laittoi kyllä siihen ja laittoi yrityksen nimen ja minä sitten kysyin siltä mites ne ovat auttaneet tilanne olikin päinvastoin ja ne lomauttavat kaikki tällä hetkellä ja muutenkin on pirunmoinen tuska siellä päällä eli nyt oikeasti tässä kehysriiheen jää väkisinkin minä yritän hallitukselle hallituspuolueen edustajille heittää nyt koppia siitä asiasta nyt on oikeasti löydyttävä jotain muuta kuin tällaisia kuusitoista pilkku kaksikymmentäviisi euroa kuukaudessa per työntekijä olevia apuja näillä ei pelasteta niitä firmoja meidän pitää nyt oikeasti joko pelastaa ne firmat tai sitten vain tehdään se konkurssiaalto ja massatyöttömyys ja sillä hyvä näillä toimilla

arvoisa puhemies tämä esityshän tulee periaatteessa työmarkkinakeskusjärjestöiltä ja meidän tehtävämme näköjään vain vahvistaa tämä esitys olen kyllä edustaja laakson kanssa samaa mieltä siinä etten usko että tästä niin kovin suuri apu yrityksille on suomen eläkevakuutusjärjestelmä on minunkin mielestäni vähän erilainen kuin monissa muissa maissa viittaan nyt tähän edustaja kiljusen kiljusen puheenvuoroon liittyen näihin asiakashyvityksiin olen kyllä siinä samaa mieltä että kyllä tätä meidän eläkevakuutusjärjestelmää pitäisi katsoa vähän tarkemmin tarkemmin jossakin vaiheessa mutta ei tässä yhteydessä palataan siihen jossakin toisessa vaiheessa ja tarkastellaan sitä sitten lähemmin meillähän suomessa sekin on erikoista että siitä noin kahdenkymmenenneljän prosentin eläkevakuutusmaksusta yrittäjä tai työnantaja maksaa sen kuusitoista ja työntekijä sen kahdeksan prosenttia ja ja tässä nyt on lähdetty alentamaan sitä työnantajan vakuutusmaksua nytten kun työnantajat lomauttavat ja irtisanovat työntekijöitä niin se heidän eläkevakuutusmaksunsa putoaa jo siitä syystä olennaisesti koska sehän maksetaan työntekijöille maksetun bruttopalkan perusteella tähän tuodaan nyt tämmöinen ylimääräinen prosenttialennus sitten loppuvuodeksi mikä ehkä joitakin yrityksiä auttaa mutta on monia yrityksiä jotka eivät periaatteessa sitä tarvitse ei kaikilla yrityksillä mene huonosti mutta kaikki nyt saavat tämän jos tämä olisi mennyt ihan oikein ja olisi viimeisen päälle tehty niin tämä olisi tehty hakemusmenettelystä niille yrityksille jotka sen tarvitsevat mutta siihen ei ole nyt aikaa eli nyt maalataan suurella pensselillä ja se annetaan kaikille mutta lohdutuksena on sitten se että tämä tosiaan maksetaan takaisin sitten seuraavien vuosien aikana ja kuten edustaja laaksokin sanoi niin tässä isossa kuvassa

arvoisa puhemies edustajat laakso juuso ovat varmasti oikeassa siinä että tällä yksittäisellä toimenpiteellä ei sinänsä pelasteta yhtään yritystä suomessa ei niin varmasti tehdäkään tässä on isommista virroista kysymys nyt haetaan yhteiskunnan eri osa alueilta erityyppisiä toimia joilla tullaan sekä yrityksiä että ihmisiä vastaan tämähän on tietysti kaikkia meitä yhdessä koetteleva ongelma ja tämä on

yksi pieni puro siinä isommassa isommassa virrassa edustaja laakso on tehnyt gallup kyselyä yrittäjäystäviltään tiedustellut kuinka moni on näistä hallituksen toimista hyötynyt nyt niin paljon että olisi pelastanut yrityksensä nyt me elämme kuitenkin markkinataloudessa ja sellaisessa yhteiskunnassa että kun näin raju kriisi yltää niin hallituksen toimet sinänsä eivät varmaan pelasta yhtään yritystä me emme elä sosialismissa siinä että hallitus ottaisi kaikki omaksensa ja kantaisi vastuun kaikesta vaan me elämme markkinataloudessa jossa on yrittäjäriskillä toimivia toimijoita ja valitettavasti nämä toimet eivät mitkään auta silloin jos kaikki pysähtyy

nyt täytyy vain yrittää löytää helpotusta pehmennystä tähän kriisiin että ei ajauduta täysin seinää vasten ja tämä on tässä se tausta se mikä tässä meidän järjestelmässä on olennaista on se että työmarkkinakentällä voidaan sopia asioista työnantajien ja työntekijöiden kesken se on nyt arvokasta tässä asiassa että tästä on yhdessä keskusteltu yhdessä sovittu vähän niin kuin me tässä salissa että päätämme yhdessä näistä lainsäädäntöaloitteista mitkä hallitus meille tekee selkeästi meillä on yksituumaisuus täällä valtaosaltaan näistä asioista samoin nyt on hienoa että työmarkkinakentällä eri osapuolet vaikkakin ovat monissa tilanteissa vastakkain tässä asiassa puhaltavat

arvoisa herra puhemies kuten edustaja kiljunen totesi niin tämä esitys on yksi osa hallituksen sopimia taloustoimia koronaviruksen haittojen minimoimiseksi ylipäätään kaikkien näitten linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on turvata yhteiskunnan ja talouselämän toimintaa tämän viruksen aiheuttamien haasteiden keskellä ja erilaisia esityksiä on tehty kuten kaikki me tiedämme viime viikkoina valtavan paljon tässä kohtaa hallitus esittää työnantajan työeläkevakuutusmaksujen tilapäistä alentamista kahdella pilkku kuudella kaksituhattakaksikymmentä se on kuitenkin hyvä asia se on kuitenkin tarpeellinen asia tässä myrskyssä kenellekään meistä täällä ei varmasti ole epäselvää se että yrittäjät ja yritykset ovat vaikeuksissa hallitus on kuitenkin mielestäni lähtenyt voimakkaasti voimakkaasti etenemään esimerkiksi näillä paljon puhutuilla suoran tuen toimenpiteillä jotka varmasti osaltaan osaltaan helpottavat osaltaan helpottavat kuormaa mutta on selvää kuten edustaja laakso hyvin sanoi että kokonaisuus tietenkin ratkaisee kaikki ne toimenpiteet joilla autamme yrittäjyyttä ja yrityksiä eteenpäin näin yleisesti ottaen suomalaiset yritykset ja ja yrittäjät ovat monella tapaa kannatelleet suomalaista yhteiskuntaa ja kyllä nyt on takaisinmaksun aika mielestäni sekä eduskunnalla että hallituksella on on kriisitietoisuutta ja poikkeukselliset ajat vaativat nyt poikkeuksellisia tekoja ja niitä juuri nyt tehdään
arvoisa puhemies kuten useampi edustaja tässä edelläni viittasi niin haluan edustaja laaksolle juuri korostaa että itsekin ymmärrän että tässähän on kokonaisuudesta kyse tällä yksittäisellä keinolla ei varmastikaan pelasteta yhtään yritystä itsekin yrittäjätaustaisena hyvin ymmärrän sen missä ahdingossa moni yrittäjä tällä hetkellä on meistä varmasti jokainen tuntee yrittäjän jos toisenkin lähellä tai kaukaa jolla tällä hetkellä on todella suuri huoli stressi toimeentulosta perheen toimeentulosta omien työntekijöidensä tilanteesta se on aivan selvää

lisää keinoja koska me varmasti kaikki jaamme sen saman näkemyksen että me tarvitsemme jokaista näistä yrityksistä nämä yritykset ja nämä yrittäjät ovat tehneet vuosia arvokasta työtä täytyy ottaa huomioon myös että on paljon uusia yrityksiä jotka ovat ehkä aloittaneet vasta viimeisten vuosien aikana työn jolloin heillä ei ole vielä ehkä niin vankalla pohjalla se yritystoiminta että se kestäisi millään tavalla tällaista kriisiä ja myös heistä pitää pitää huolta

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia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

arvoisa puhemies tässä on tosiaankin tavoitteena antaa hankalassa taloudellisessa tilanteessa oleville varustamoille joustoa työeläkevakuutusmaksun maksamisessa ja mahdollisuus kolmen kuukauden lykkäykseen hakemuksesta mikäli varustamo tätä tarvitsee esitys on yksi osa näitä toimenpiteitä joilla pyritään yritysten tilannetta helpottamaan meillä on monia muita yksityisiä aloja joilla tällaisesta asiasta kuin eräpäivän siirtämisestä säädetään lakia alempiasteisilla säädöksillä ja määräyksillä siinä mielessä voisi sanoa että tämä on vähän niin kuin poikkeus että me käsittelemme tällaisen

herra puhemies tämä esitys menee samaan sarjaan edellisessä kohdassa käsitellyn ehdotuksen kanssa jossa merenkulkualan toimintaedellytyksiä tässä vaikeassa koronakriisin tilanteessa pyritään helpottamaan herra puhemies merikuljetukset ovat erittäin kriittisiä suomen meidän maamme huoltovarmuuden kannalta normaalioloissakin suomen tuonnista noin kahdeksankymmentä prosenttia ja viennistä noin yhdeksänkymmentä prosenttia tulee näiden merikuljetusten kautta ja ja tämän kriisin keskellä näiden välttämättömien merikuljetusten varmistaminen ja turvaaminen on erityisen tärkeää minusta on tärkeä asia että myös huoltovarmuuskeskus on omalta osaltaan huolehtinut siitä että nämä tärkeät meriyhteydet pysyvät auki jotta tavara kulkee jotta saamme myös tärkeät tarvikkeet tänne suomeen tuotua huoltovarmuuskeskus on nimittäin varannut neljäkymmentäviisi miljoonaa euroa toimenpiteisiin joilla suoraan varustamoiden kanssa on sovittu näiden linjojen liikennöinnistä huolimatta siitä että että meidän suurimmat varustamot tai oikeastaan kaikki varustamot yhtä lailla ovat erittäin vaikeassa tilanteessa tällä hetkellä koska käytännössä henkilöliikenne on on loppunut ja myös rahdin puolella on isoja puutteita tämä on minusta hyvä myös tässä salissa tuoda esille että tässä suhteessa huoltovarmuuskeskus on kyllä tehnyt erittäin tärkeää ja hyvää työtä herra puhemies näillä toimilla pyritään yhtä lailla pitämään huolta siitä että että meillä on jatkossakin aluksia suomen lipun alla ja että tämän vakavan kriisin yli pääsemme myös sillä että että meillä merikuljetukset turvataan ja näin ollen tätä esitystä on on hyvin helppo myös kannattaa
arvoisa herra puhemies kyseessä on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö ja esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merimieslakia ehdotuksen tavoitteena on antaa hankalassa taloudellisessa tilanteessa oleville varustamoille joustoa työeläkevakuutusmaksujen maksamiseen ehdotuksen mukaan merimieseläkekassa voi varustamon pyynnöstä siirtää merimieseläkelain mukaisen eläkevakuutusmaksun eräpäivää enintään kolmella kuukaudella koronavirus tuntuu maalla merellä ja ilmassa ja myös varustamot ovat nyt pulassa henkilöliikenne on loppunut ja rahtiliikenteessä on myös myös ongelmia ja kuka tietää kuinka pitkäksi aikaa tämäkin ala on pysähtynyt voi vain arvella että vaikka koronaviruskriisi infektiotapaukset ja epidemia laimenisivat niin siitä huolimatta ihmisille jää kyllä mieleen niitä pelkoja ja ja ajatuksia siitä uskaltaako tästä lähteä mihinkään ja kuinka paljon matkustaminen muun muassa laivaliikenne vähenee niin että ihmiset itse päättävät että he eivät lähde lähde matkalle eli on erittäin tärkeää että tässä tilanteessa huomioimme myös varustamoiden tilanteen kaikki tarvitsevat nyt paljon kannustusta ja helpotusta että pärjäävät tämäkin on yksimielisesti sosiaali ja terveysvaliokunnassa käyty läpi eli perussuomalaiset ovat olleet tämän kannalla

herra puhemies koronakriisi on korostanut suomen riippuvuutta globaalista kaupasta ja toimivasta logistiikasta ja erityisesti merikuljetuksista joista tässä puhumme noin yhdeksänkymmentä prosenttia suomen ulkomaankaupasta kulkee meriteitse no tällä ehdotetulla muutoksella varustamoille mahdollistettaisiin eläkevakuutusmaksun maksuajan pidentäminen mikä on kannatettava esitys mutta toivon että hallitus kehysriihessään pohtisi yhtenä talouden elvyttämistoimenpiteenä myös mahdollisuutta väylämaksujen poistamiseen jolla olisikin sitten merkittävämpi vaikutus
arvoisa puhemies merimieseläkkeet ovat erillistä lainsäädäntöä verrattuna muihin työeläkkeisiin tässähän tietysti sisältö on aivan sama siinä että nyt tässä tullaan varustamoita vastaan tällä työeläkevakuutusmaksuhelpotuksella tässä voi sanoa laaksolle ja juusolle aikaisempaan viitaten ettei tällä yhtään varustamoa pelasteta mutta tässä on yksi toimi siinä isossa kokonaisuudessa jossa jossa pienilläkin teoilla on merkitystä

arvoisa puhemies tämä esityshän lähtee myöskin sieltä työmarkkinakeskusjärjestöiltä ja on osa sitä sitä pakettia millä nyt yritetään yritysten tilannetta helpottaa se mikä hämmästyttää on se että meidän täytyy lain tasolla säätää kolmen kuukauden maksuajasta olen joskus ollut eläkevakuutusyhtiössä töissä ja käynyt näitä maksuneuvotteluita yrittäjien kanssa ja kyllä niitä on siirretty ilman lakia

tällä pelastaa vielä vähemmän kuin tuolla äskeisellä nyt just ongelma on minun mielestäni vähän siinä että tässä taas ollaan lillukanvarsissa kiinni äsken edustaja juuso sanoi että tällaisia kolmen kuukauden siirtoja saadaan tällä hetkelläkin tehtyä normaalisti ainakin täällä maissa näitä juttuja jos mietitään että tällä hetkellä tästä kolme kuukautta eteenpäin olevat eläkemaksut siirretään kolme kuukautta eteenpäin niin kaikki me tiedämme tiedämme jo tässä vaiheessa mikä todellisuudessa on tilanne ne on vielä hankalampi maksaa silloin kolmen kuukauden päästä jos ei niitä nyt pysty maksamaan eli tässäkin taas tehdään lainsäädäntöä tehdään joku esitys mitä ei kukaan varmasti vastusta mutta taas aika paljon käytetään aikaa hukkaan siihen että me saisimme oikeasti jotain aikaiseksi tässäkin olisi paljon järkevämpää niin kuin edellisessäkin pykälässä jota käytiin läpi että tämä kolme kuukautta kaikki maksut siirrettäisiin maksettavaksi ensi vuodesta eteenpäin jaoteltuna pidemmälle maksuajalle silloin saataisiin oikeasti jotain konkretiaa nyt

juuri yhtään mitään käytännön hyötyä tässä kauheassa ahdistuksessa
arvoisa puhemies oikeastansa vain tuen sitä että kaikkia aloja nyt eri tavoilla tuettaisiin on totta tietysti että nyt aina pitää miettiä onko joku sellainen vähän niin kuin niin sanottu ripsiliike että sillä ei ole mitään kunnon vaikutusta ja sitten on kuitenkin valtava työ näissä näissä lainsäädäntöasioissa

täällä väylämaksuista edustaja räsänen käytti puheenvuoron ja siitä minä oikeastansa vähän niin kuin innostuinkin aikoinansa kun olin liikenneministerinä niin ihan selvitettiinkin sitä mitä tarkoittaisivat nämä väylämaksut ja mitä jos niitä poistettaisiin minä nyt kyllä toivoisin että tämä hallitus arvioisi myöskin väylämaksujen kohdalta onko onko siellä tehtävissä jotain se voisi olla vaikuttavampikin keino

puhemies aivan lyhyesti vielä loppuun tässä edustajat räsänen ja risikko käyttivät erittäin hyvät puheenvuorot väylämaksuproblematiikasta meillähän on ollut suomessa jo useita vuosia käytössä järjestelmä jolla jolla väylämaksujen määrä on ollut puolitettuna ja ja tämä käytäntö jatkuu nyt vielä tämän vuoden kaksituhattakaksikymmentä ja tällä hetkellä pohditaan sitä laajempaa väylämaksujen uudistamistyötä näkisin kyllä samaan tapaan kuin edustaja risikko täällä että että vaikka

on haluttu ikään kuin kattaa jäänmurrosta syntyvät kustannukset niin niiden poistaminen voisi olla yksi hyvinkin perusteltu keino tukea suomalaista merenkulkua oikeastaan toivoisinkin että tästä voisimme keskustella tässä talossa vielä lisää sillä sillä ei puhuta kuitenkaan fiskaalisesti kovin suurista summista mutta mutta tiedämme myös sen että että nämä kustannukset kuitenkin sitten lopulta tulevat varustamoiden ja ja alusten niskaan ja siltä osin näkisin kyllä että tätä asiaa olisi syytä edelleen jatkoselvittää

halua avata uutta keskustelua meidän täytyy päästä eteenpäin pitkä pitkä lista on vielä asioita mutta silloin jos rupeamme puhumaan väylämaksujen poistamisesta niin me puhumme vähän eri asiasta nyt tässä tehdään koko ajan kriisitoimenpiteitä jotka ovat väliaikaisia luonteeltaan ja tätä ei pidä käyttää nyt rakenteellisten uudistusten tekemiseen se kuitenkin tietysti on mahdollista että hallitus pohtisi että lykätään väylämaksujen maksamista johonkin ajankohtaan ja niin edelleen ja siitä saadaan sitten mahdollisesti joku kokemus joihinkin jatkokeskusteluihin mutta lähteä ehdottamaan sitä että väylämaksut tällä istumalla pois se on ehkä liian pitkälle menevä

herra puhemies olen puhemiesneuvoston jäsen ja yritän noudattaa sitä ajatusta josta olemme sielläkin keskustelleet että emme pidä ikään kuin tilastopuheenvuoroja mutta kun kuuntelin tätä keskustelua tuolla huoneessani niin halusin todeta että tämä merimieseläkelain muutos jota sosiaali ja terveysvaliokunta on käsitellyt on tämän meidän meriliikenteemme pelastuspakettia tietenkään sosiaali ja terveysvaliokunta ei ole mietinnössään ottanut käsittelyyn väylämaksuja ne kuuluvat meille liikenne ja viestintävaliokunnalle voin kertoa että myös tämä asia on tämän meriliikenteen osalta pelastuspaketissa ja me tulemme siihen kyllä lähiviikkojen aikana varmasti tässä eduskuntasalissakin palaamaan toivoisin että pysymme asiassa silloin kun kun keskustellaan sosiaali ja terveysvaliokunnan asioita ettemme sotke liikenne ja viestintävaliokunnan

ja se kuuluu ehdottomasti liikenne ja viestintävaliokunnalle se on teidän rootelinne mutta tässähän nyt pohditaan pää punaisena niitä keinoja millä me saamme pidettyä meidän meidän elinkeinoelämämme pystyssä ja myös

kyllä täällä turhempiakin puheita on pidetty kuin nämä elikkä turha on nyt tällaisia nostella mutta minä olen samaa mieltä kuin edustaja kymäläinen valiokunnan puheenjohtajana että se on teidän juttunne ja on hienoa että te olette sitä miettineet sitten edustaja marttinen tuolla erinomaisen hyvän puheenvuoron piti se on myöskin siellä raumalla erittäin tärkeä asia että mietitään myös näitä laivaliikenteen asioita vetoan siihen että silloin aikoinansa kun olin olin liikenneministeri puolitettiin nämä väylämaksut ja sitä on onneksi jatkettu tämä ei ole ollenkaan vähäpätöinen asia aina pitäisi miettiä ne vaikutukset tässä on yksi keino ja me tarvitsemme sataviisikymmentä muuta

arvoisa herra puhemies se on ihan totta että tämä on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö mutta itse en pidä millään tavalla tätä väylämaksukeskustelua asian sekoittamisena sen vuoksi että tässä kohden tuki kohdistuu nimenomaan varustamoille eli vaikka tämä on siellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa käsitelty niin niin tavoitteena ja ideana on nimenomaan näitten työeläkevakuutusmaksujen

kautta saada taloudellista helpotusta varustamoille on myönteistä kuulla valiokunnan puheenjohtajalta että pian saatamme tässä saada sitten myönteisiä uutisia näitten väylämaksujen suhteen sitä odotellessa

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia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

arvoisa puhemies tässä siis muutetaan työttömyyskassalakia siten että annetaan etäosallistumismahdollisuus kassan kokoukseen ja tämä on varmastikin nyt aika monissa ei pelkästään työttömyyskassoissa vaan hyvin monenlaisissa niin osakeyhtiöissä kuin myöskin yhdistyksissä tämän kevään päänvaiva elikkä mitä tehdä näitten erilaisten toimijoitten vuosikokouksille osakeyhtiölaissahan tätä yhtiökokouksen järjestämistä etänä myöskin viedään eteenpäin ja siinä mielessä tämä on ihan loogista että nyt on sitten mahdollisuus osallistua kassan kokoukseen etänä teknisiä apuvälineitä käyttäen esimerkiksi laajalle levinneen tartuntataudin oloissa kun olen tässä yhteydessä asiaa tutkinut rekisteröityjen puolueitten näkökulmasta niin siellä on vähän kahdenlaista ohjeistusta saatu esimerkiksi puoluevaltuustojen kohdalta jossakin on todettu että puoluekokous on ikään kuin se niin sanottu vuosikokous rekisteröidylle puolueelle jolloinka sen pitäminen etänä olisi mahdotonta elikkä sen pitää olla sääntöjen mukaisesti järjestettynä kun taas puoluevaltuustosta on todellakin saatu kahdenlaista ohjeistusta ja sanottu että toisten mielestä sen pystyy pitämään sillä tavoin että paikalla on korkeintaan puheenjohtaja ja yksi osallistuja sitten taas on toisenlaisia juridisia neuvoja saatu ja todettu että se ei ole laisinkaan mahdollista siinä mielessä täytyy sanoa että tällä hetkellä tuntuu että esimerkiksi puoluelainsäädännön kohdalla ei nyt oikein tunnu tulevan yhdensuuntaisia ohjeita kun lähtee kyselemään niin valtiontalouden tarkastusviraston kuin myöskin oikeusministeriön puolelta mutta jospa tämä tässä kevään aikana kun näitä siirtämisiä ehkä monellakin puolueella on edessä jollakin tavalla alkaisi selkiytyä mutta todellakin tämä lakiesitys itsessään

arvoisa puhemies tosiaan kuten kuulimme tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan työttömyyskassalakiin lisättäväksi säännöstä koskien mahdollisuutta osallistua myös etänä näihin kokouksiin kassan kokouksen lisäksi teknisiä apuvälineitä voitaisiin käyttää myös edustajiston ja valtuuskunnan kokouksissa mikä on täysin perusteltua erityisesti tässä tilanteessa jossa nyt olemme tekniset apuvälineet ovat yleistyneet ja ne ovat laajalti hyväksytty tapa osallistua kokoukseen työelämän kentällä muutenkin ne myös ovat usein jopa tehokkaampi ja nopeampi tapa kokoustaa ainakin näin olen itse havainnut viimeisinä viikkoina omassakin työssäni uskon että tulevaisuudessa työelämässä tullaan myös enemmän arvostamaan ja hyödyntämäänkin etätyömahdollisuuksia joten pitäisin erikoisena jos ei tässä kohtaa tätä etämahdollisuutta mahdollistettaisi tämä on siis tärkeä ja hyvä uudistus jolla myös päivitetään työelämän joustavuutta nykypäivään ja nopealla aikataululla tehtynä se on nyt se mitä tarvitsemme

herra puhemies ehdotuksessa tosiaan esitetään lisättäväksi työttömyyskassalakiin säännös koskien tätä kassan kokouksen osallistumistapaa tämä esitys on on laajasti kannatettu ja ja näen kyllä tarpeellisena ja hyvänä että tämä muutos sinne tehdään herra puhemies nyt kun keskustelemme tästä tästä kassalainsäädännöstä ja ja ylipäänsä tästä työttömyyskassojen tilanteesta niin niin muutama lyhyt huomio ylipäänsä liittyen tähän koronatilanteeseen mihin tämä esitys nyt vahvasti myös myös liittyy mehän tiedämme sen että hyvin monet suomalaiset ovat tällä hetkellä vaikeassa tilanteessa meillä on yli kolmesataaviisikymmentätuhatta ihmistä jotka ovat yt menettelyitten piirissä ja monen tulevaisuus on tällä hetkellä hyvin epäselvä ja harmaa johtuen siitä että varmuutta siitä oman työpaikan jatkosta ei enää ole me tiedämme myös sen että että työttömyyskassat ovat ovat jo tällä hetkellä ruuhkautumassa ja näiden hakemusten määrä tulee kasvamaan erittäin voimakkaasti tulevina viikkoina nämä toimet mitä nyt on on tehty eivät ole vielä riittäviä sillä työttömyyskassat ovat joutuneet tämän ennennäkemättömän hakemustulvan eteen suomen suurin työttömyyskassa ytk on kertonut kohtaavansa kuukauden aikana kahden vuoden työmäärän uusien käsittelijöiden palkkaamisesta huolimatta hakemusruuhkan käsittely vie paljon aikaa ytk arvioi kaikkien hakemusten käsittelyn menevän jopa vuodenvaihteen yli tämä on kuten tiedämme erittäin haitallista näiden ihmisten kannalta jotka odottavat päätöstä siitä omasta omasta etuudesta on selvää että ihminen ei voi odotella työttömyysturvaansa näin pitkään ihminen on jo nyt kovilla huoli on paitsi omasta myös perheen toimeentulosta kaikilla ei ole säästöjä joilla elää säännöllisten tulojen katketessa ihmisten toimeentulo on varmistettava tässä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa tämä epätietoisuus työttömyysturvan saamisen ajankohdasta vaikeuttaa myös oman talouden suunnittelua jatkoa ajatellen olisi tärkeää että päivärahojen maksamisajankohta ilmoitettaisiin mahdollisimman realistisesti tämä auttaisi myös arvioimaan omaa rahankäyttöä paremmin mikäli nämä työttömyyskassojen hakemusprosessit edelleen venyvät on uhkana myös kelan ruuhkautuminen perustoimeentulotuen puolella toimeentulotukihakemusten pitäisi olla kuitenkin se viimesijainen keino mutta nyt on riskinä se että yhä useampi joutuu turvautumaan myös toimeentulotukeen mikäli tämä päätös menee pidemmälle toivon että hallitus jatkaa aktiivisesti työtä työttömyysturvan nopean käsittelyn varmistamiseksi ja tässä työssä myös kassat on otettava hyvin vahvasti mukaan uskon että tässä salissa meillä on yhteinen näkemys siitä että tämä tilanne täytyy ratkaista ja ymmärrämme myös sen että että monikaan näistä työttömyyskassoista ei ole pystynyt varautumaan näin valtavaan hakemustulvaan kuin minkä he ovat tällä hetkellä kohdanneet
tämä esitys tosiaan koskee kassan osallistumistapaa ja koetetaan tässä loppuiltaa kohti mentäessä

todellakin tässä esityksessä ehdotetaan työttömyyskassalakiin lisättäväksi uusi säännös koskien kassan kokoukseen osallistumistapaa uudessa pykälässä säädettäisiin etäosallistumismahdollisuudesta kassan kokoukseen lisäys tehtäisiin selvyyden vuoksi ja se mahdollistaisi kassan kokouksen järjestämisen teknisiä apuvälineitä käyttäen esimerkiksi laajalle levinneen tartuntataudin oloissa ja siinä keskiössähän me juuri elämme arvoisa puhemies tämä on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö ja hyvin nopeasti meille on tullut paljon erilaisia esityksiä hallitukselta tämäkin tuli nopeasti ja käsiteltiin myös nopeasti koska tässähän on on kysymyksessä tekninen muutos mutta erittäin hyvä sellainen kun ajattelemme tätä päivää mutta myös tulevaisuutta

etäosallistumismahdollisuus tulisi myös sitten kuntien mahdollisuudeksi järjestää arvoisa puhemies edustaja marttinen piditte hyvän puheenvuoron se liittyi työttömyyskassoihin ja siihen millä tavalla siellä pärjätään ja miten sinne riittää resursseja ja samaa huolta olen itsekin kyllä kantanut tein tuossa tovi sitten kirjallisen kysymyksen liittyen muun muassa te toimistojen kykyyn palvella asiakkaita millä tavalla näitä etäosallistumismahdollisuuksia muun muassa hakemusten täyttämisessä tai asiakkaan kohtaamisessa voisi siellä käyttää nythän henkilön joka on lomautettuna tulee ilmoittautua ja olla yhteydessä sinne te toimistoon joten kyllä siellä valtava ruuhka tulee olemaan tämä esitys oli lyhyestä virsi kaunis

puhemies kiinnitän huomiota vain siihen että tämä laki säädetään pysyväksi tämä on osa sitä digiloikkaa joka koronaepidemian ansiosta sen yhtenä myönteisenä vaikutuksena otetaan kun etäosallistumismahdollisuus jää

kokousten osalta pysyväksi

arvoisa puhemies suomalainen yhteiskunta kokee tällä hetkellä etätyön osalta vallankumousta tässä mittakaavassa tässä valtakunnassa ei ole koskaan tehty etätöitä kuin juuri nyt tehdään ja se että tehdään nyt pysyvä ratkaisu myöskin työttömyyskassojen osalta etätyön mahdollistumisesta tuntuu tarkoituksenmukaiselta erityisesti jos se helpottaa sitä kun on räjähdysmäisesti myöskin paine kasvanut työttömyyskassoihin meillä on lomautettujen määrä huikean suuri tällä hetkellä suomessa poikkeuksellisen suuri ja on sekä kelalla että työttömyyskassoilla valtava paine ja se onkin se suurin kysymys nyt tässä ei tämä etätyö sinänsä joka on tämän aloitteen sisältö täällä vaan se että nyt työttömyyskassat täytyy saada toimimaan että ihmiset eivät putoa täydelliseen

arvoisa puhemies olen itse tehnyt vuosikausia etätöitä ja ja muistan että silloin kun sitä etätyömahdollisuutta työnantajan puolelta tuotiin ja alettiin alettiin sitten tekemään niin siinä oli monta tämmöistä pientä käytännön yksityiskohtaa mitä piti miettiä kaksi kertaa esimerkiksi pidetäänkö se kuvanäyttö päällä koko ajan vaiko ei koska jos ei pidetty niin ei tiedetty ketä muita siellä oli taustalla huoneessa perheenjäseniä tai muita tuttavia ja sitten toiseksi myöskin pidettiinkö kuulokkeita vaiko eikö pidetty osa kokouksista on luottamuksellisia osassa käsitellään yksityisyydensuojan piiriin kuuluvia asioita ja tämmöiset yksityiskohdat

on nykypäivää ja ja tämä koronakriisi nyt vauhdittaa vauhdittaa tätä ja varmasti tämä on tulossa monelle muullekin alalle ja moniin muihin kokouksiin sinänsä kehitys on minusta hyvää ja se helpottaa ja sehän säästää myöskin ilmastoa kun ei tarvitse sillä autolla edestakaisin ajella niin että se hyvin sopii myöskin tämänhetkiseen hallitusohjelmaan kiitos
arvoisa herra puhemies etätyössä monet ovat huomanneet miten nykyiset nettiyhteydet erityisesti mobiililaajakaistat ovat riittämättömiä ja epäluotettavia etäkokousten yhteydessä videokuvan lähettäminen täytyy usein ottaa pois käytöstä jottei kaista tukkeutuisi eikä aina edes ääni siirry ongelmitta henkilöltä toiselle yhteyden toimivuus saattaa vaihdella jopa saman rakennuksen sisällä puhumattakaan katvealueista tiheästi asutuilla asuinalueilla tai kaupungeissa tämän jos minkä luulisi herättävän keskustelua kiinteiden laajakaistayhteyksien tarpeellisuudesta

toiseen käsittelyyn esitellään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

arvoisa puhemies tämä laki sakon muuntorangaistuksen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta on tarpeellinen kun luin tuota valiokunnan mietintöä niin huomaan että valiokunnassa on huolellisesti puntaroitu näitä vaihtoehtoja ja mietitty olisiko joku muu tapa jolla voitaisiin päästä samoihin lopputuloksiin eli tälläkin halutaan nimenomaan estää tartuntojen leviämistä kun on kuunneltu maailmalta uutisia niin aika monissa maissa on lähdetty siitä suunnasta että tuhansia vankeja on vapautettu elikkä niitä ihmisiä jotka ovat jo vankilassa on lähdetty ennenaikaisesti vapauttamaan täällä valiokunnan mietinnössä on hyvin tämäkin asia nostettu esille ja todettu vankien ennenaikaiseen vapauttamiseen nähden esitystä vankimäärän vähentämisestä vähentämisestä rajoittamalla väliaikaisesti vankilaan vapaudesta otettavien vankien määrää voidaan pitää lähtökohtaisesti hyväksyttävämpänä ja parempana tapana torjua koronaviruksen leviämistä ja sen aiheuttamia ongelmia ja näin varmasti on jos ajatellaan vaikkapa esimerkiksi rikoksen uhrin näkökulmasta tietenkin on vielä rajattu minkä tyyppisissä rikoksissa ja niistä saaduissa rangaistuksissa rangaistuksissa tällä tavoin voidaan menetellä ja lisäksi valiokunnassa oli myöskin käyty läpi ihan sitä voidaanko ottaa käyttöön vaikka lisätiloja vankien asuintiloiksi tai lisätä valvottuun koevapauteen sijoitettujen määrää tai peräti siirtää ulkomaalaisia tuomittuja kotimaihinsa no tuo jälkimmäinen tai viimeinen näistä vaihtoehdoista ei tietenkään ole mahdollista kun lähestulkoon kaikki maat ovat sulkeneet omat rajansa tuskinpa he vankejakaan lähtevät ottamaan vastaan lisätilojen lisätilojen ottamisesta käyttöön on todettu ja huomattu se että tässä tulee resurssipula elikkä ei pystytä sitten henkilökuntaa vastaavassa määrin määrin lisäämään siinä mielessä ajateltuna uskon että tässä on päädytty nyt näistä vaihtoehdoista parhaimpaan mahdolliseen kuitenkin kuten tässä on hyvin tuotu esille tällä ei millään tavalla sinällänsä olla luopumassa näistä tai helpottamassa näitä rangaistuksia vaan ne tulevat kyllä sitten aikanansa kärsittäviksi mutta tässä tilanteessa yhteiskunnan kokonaisedun kannalta on järkevää tiettyjen rikosten rangaistusten aloittamista lykätä lykätä tuonne hetkonen heinäkuun kolmanteenkymmenenteenensimmäiseen päivään saakka
arvoisa puhemies me tiedämme että tämä virus ei kunnioita rajoja se ei kunnioita sääntöjä eikä lakeja se leviää siellä missä on ihmisiä ja missä sen leviämiselle on kaikkein otollisimmat olosuhteet kun otamme huomioon suomen suljettujen vankiloiden korkean täyttöasteen on aivan selvää että viruksen hallitsematon leviäminen vankiloissa ilman riittäviä ennalta ehkäiseviä toimia on todennäköistä pahimmillaan se voisi tarkoittaa sitä että vankilahenkilökunta sairastuisi ja vankiloiden toimintakykyä ei voitaisi turvata vankilajärjestelmämme on jo ennen tätä koronakriisiäkin ollut monien haasteiden edessä sen lisäksi että täyttöaste on korkea on myös esimerkiksi koulutetusta henkilökunnasta pulaa meidän tulee nyt poikkeusoloissa olla valmiita tekemään poikkeuksellisia ratkaisuja tälläkin saralla ratkaisut eivät eivät ole helppoja ja niitä ei varmasti tehtäisi ilman että niiden koetaan olevan täysin välttämättömiä perustuen asiantuntijoiden vankkaan arvioon vankiloissa on pyritty jo ennakollisesti vähentämään viruksen leviämisen riskejä erinäisillä toimilla nyt käsittelyssä olevalla hallituksen esityksellä pyritään vähentämään vankilukua ja vankilaan tulevien vankien määrää väliaikaisesti jotta koronavirusepidemian laajentuessa pystytään turvaamaan vankeusrangaistusten asianmukainen ja turvallinen täytäntöönpano arvoisa puhemies vaikka virusepidemia ei vielä ole aiheuttanut merkittäviä ongelmia suomalaisissa vankiloissa me voimme muiden maiden kokemuksella todeta että tilanne voi pahentua ja muuttua hyvinkin nopeasti joissakin maissa kuten täällä jo kuulimme on tosiaan jouduttu jopa vapauttamaan ennenaikaisesti vankeja tilanteen helpottamiseksi olen vahvasti sitä mieltä että nyt tulee tehdä kaikki jotta emme joudu tuohon samaan tilanteeseen jossa joutuisimme vapauttamaan tuomiota istuvia vankeja esityksen mukaan poikkeusolojen vuoksi vankilaan tuloa lykätään siis tilapäisesti enimmillään neljän kuukauden ajan rangaistuksesta ei tietenkään luovuta eikä rangaistuksia eikä rangaistuksia päästetä raukeamaan täytäntöönpanoa vain lykätään myöhemmäksi äärettömän tärkeää on se että näin toimitaan vain niiden vankilarangaistusta odottavien kohdalla joiden voidaan arvioida olevan kykeneviä odottamaan tätä tuomion täytäntöönpanoa vapaana ilman että siitä koituu selkeää vaaraa muille näin ollen pidän hallituksen esitystä tarpeellisena ja kannatettavana huomionarvoista kuitenkin on että koronaepidemian seuraukset tulevat näkymään vielä pitkään ne tulevat näkymään myös ruuhkina ja ja entisestään pidentyneinä käsittelyaikoina tuomioistuimissa ja syyttäjälaitoksissa johtuen nyt epidemian vuoksi tuomioistuimissa lykättyjen käsittelyiden suuresta määrästä on tärkeää siis hakea myös ratkaisuja joilla tuota sumaa voitaisiin purkaa jo nyt tehokkaasti mutta niin että jokaisen oikeusturva säilyy toisaalta juuri tuon oikeusturvan toteutumisen kannalta näiden ratkaisujen löytäminen on tärkeää ja etämahdollisuuksia oikeushallinnolle tuleekin pikaisesti selvittää
arvoisa herra puhemies nyt olisi tärkeää että saamme selkeän ohjeistuksen sekä määräyksen rikosseuraamuslaitoksen yksiköihin on ensiarvoisen tärkeää saada kaikkiin yksikköihin annettua selkeä viesti koronaviruksen estämisestä vankiloihin lakiehdotuksessa pitää ottaa huomioon myös tuomio sekä sen pituus esimerkiksi vakavat väkivaltarikokset sekä seksuaalirikokset eivät saa olla esteenä välittömään vankilaan sulkemiseen sakon muuntorangaistus sekä alle kuuden kuukauden ehdottomat tuomiot voidaan rajata ehdotukseen

sekä liikkuminen yhteiskunnassa minimiin sillä ennaltaehkäistään viruksen leviämistä vankiloihin yhteiskunnassa on rajoituksia todella paljon ja niin täytyy olla myös vankiloissa

välissähän näitä sakkovankeja ei tässä muutaman vuoden aikana edes tuomittu tai laitettu kärsimään tuomioita ja muutkin tuomitut ole sakkovankeja vaan pikkurikollisia ovat jo valmiiksi odottamassa tuomiota elikkä se asiahan on vain siitä kiinni että sitä siirretään muutamalla kuukaudella se on sanomatta selvää että tämäkään ei välttämättä tule estämään sitä pahinta skenaariota jos johonkin vankilaan jonkinnäköinen koronaepidemia tai pandemia pääsee leviämään mutta joka tapauksessa tämä ainakin edesauttaa vankilahenkilökunnan ja sen järjestelmän ylläpitämistä elikkä tämä on todellakin suositeltava hallituksen esitys

arvoisa puhemies tämä on tosiaankin tervetullut esitys helpottamaan yrittäjien ahdinkoa ja tässä tilanteessa erityisesti yrittäjän itsensä työttömyysturvan mahdollisuutta tässä tosiaankin uutta ja erikoista on se että nyt yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa mutta kun se kuitenkin tämän koronakriisin takia tulee mittavassa määrin kärsimään niin on mahdollisuus sitten hakeutua työttömyysturvan piiriin valiokunta on tehnyt tässä hyvää työtä ja tässä todetaan myöskin siitä että tähän työmarkkinatukeen ei sovelleta mitään odotusaikaa eikä tarveharkintaa mutta toisaalta ei voi ottaa käyttöön osittaista työmarkkinatukea koskevia säännöksiä tämä muutos on väliaikainen mutta täytyy sanoa että tässä on jälleen kerran yksi niistä sellaisista koronakriisin mukanaan tuomista voisiko sanoa epäkohdista jotka nousevat nyt esille ja toivoisi että tätä lähdettäisiin sitten pohtimaan esimerkiksi sosiaaliturvan uudistamista tekevässä työryhmässä ja miettimään voisiko meillä jatkossa olla joillakin ehdoilla olemassa myöskin tämä yrittäjien työttömyysturva tällä hetkellähän oikeastaan ainut mahdollisuus on tietyille yrittäjille tai hyvin pienelle ryhmälle yrittäjiä tällainen niin sanottu soviteltu päiväraha mutta tämä olisi äärimmäisen tärkeä ja kun meillä suomessa on valtava joukko näitä pieniä yrittäjiä joilla tosiaankin se yritystulokin on hyvin vaatimaton niin siinä mielessä tämä olisi erittäin hyvä uudistus myöskin tämän kriisin jälkeen mutta tällä hetkellä siis säädetään määräaikainen ja sinällänsä tärkeä ja hyvä avaus

herra puhemies on hienoa että yrittäjiä on nyt kuultu väliaikainen työttömyysturvalain muutos on tähän vallitsevaan poikkeustilanteeseen tervetullut ja auttaa monia maamme pk yrittäjiä pitää vielä varmistaa ettei kukaan putoa tukien väliin monen yrittäjän taloustilanne on vaikeutunut dramaattisesti koronan vuoksi mutta tämän esityksen mukaisesti yrittäjän ei tarvitse lopettaa yrityksen toimintaa ja reilu seitsemänsadan euron työmarkkinatuki voidaan maksaa ilman omavastuuaikaa sekä tarveharkintaa kun tuen myöntämisessä ei väliaikaisesti sovelleta normaaleja ehtoja etuuden maksu nopeutuu onkin tärkeää valiokunnan mukaisesti huomioida että te toimistoille ja kelalle varataan riittävästi resursseja kasvaneen työmäärän hoitamiseksi seuraavaksi näistä tukitoimenpiteistä tulee tiedottaa yrittäjille välittömästi ja selkeästi toimialalista jota esitys koskee ei ole täysin tyhjentävä vaan se antaa vain esimerkkejä toimialoista joiden toimintaan koronatilanne vaikuttaa mainittujen lisäksi sote alalla toimii paljon pieniä yrityksiä ja ammatinharjoittajia joiden työnteon edellytykset ovat heikentyneet tai yritystoiminta loppunut jopa kokonaan

herra puhemies olemme tässä istunnossa keskustelleet paljon vaikeuksissa olevien yrittäjien asemasta tämä on nyt esitys josta annan suuret kiitokset hallitukselle asiaa on viety erittäin nopeasti nopeasti eteenpäin ja tämä on konkreettinen ja hyvä toimi joka tulee auttamaan toivottavasti tuhansien ellei ellei jopa kymmenientuhansien yrittäjien asemaa kuten tässä edellä on todettu tämä esitys mahdollistaa nyt väliaikaisesti myös yrittäjille pääsyn työttömyysturvan piiriin uskon että että aika monet pienyrittäjät erityisesti parturi kampaajat palvelualoilla työskentelevät ynnä muut ottavat tämän uutisen ilolla vastaan täällä edustaja koponen toi hyvin esille tämän esityksen vaikutuksen myös tähän etuuksien maksatuksen tilanteeseen kuten me olemme aikaisemmin jo keskustelleet niin niin se paine esimerkiksi kelan suunnalla on tällä hetkellä erittäin kova nyt kun sitten sitten nämä yrittäjät tulevat hakemustensa kanssa vielä tähän päälle niin on on aivan selvää että se kelan tilanne täytyy jollain tapaa pystyä ratkaisemaan koska aivan

jonka koko liiketoiminta on pyyhkiytynyt pois alta tämän koronavirustilanteen vuoksi aikaa odottaa kuukausia sitä että hän saa sen työttömyysetuuden vaan se täytyy saada ripeästi ja nopeasti herra puhemies totean loppuun vielä sen mitä tässä itse asiassa edustaja essayah toi hyvin esille toivon että tämä muutos mikä nyt tehdään

avaa tässä talossa ja myös ministeriöissä laajemman pohdinnan siitä voisiko meillä olla tulevaisuudessa sosiaaliturvamalli joka ottaisi huomioon myös yrittäjät paljon paremmin kuten tämä nyt osoittaa niin se ei ole mahdotonta se on teknisesti se on rahoituksen kannalta tehtävissä oleva oleva asia nyt kun sosiaaliturvaa käydään laajemmin läpi niin niin toivon ja uskon että tämä asia siellä vakavaan harkintaan sillä me tiedämme sen että työelämä on pirstaloitunut meillä on yhä enemmän tapauksia joissa palkansaaja voi olla myös sivutoiminen yrittäjä tai vastaavasti päinvastoin nämä raja aidat hämärtyvät koko ajan jolloin myös tämä meidän vanha mallimme jossa me olemme olemme jakaneet ihmiset niin kategorisesti joko yrittäjiin tai palkansaajiin toimii vuosi vuodelta päivä päivältä entistä huonommin nyt pitkästä aikaa tämä esitys on hyvä askel oikeaan suuntaan toivon että sen jälkeen kun tästä kriisistä selvitään tämä antaa nyt hyvät edellytykset sille aidosti sosiaaliturva voidaan uudistaa siten että myös yrittäjät saavat paremman turvan jatkossa

puhemies elämme tilanteessa jossa monen yrittäjän tulot romahtavat toimeentulorajan alle ja on tärkeää että työmarkkinatuen avulla voidaan nyt auttaa näitä yrittäjiä selviämään näiden muutamien kuukausien yli niin että yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa vaan että yrittäjät voivat sitten taas kun tilanne helpottaa jatkaa toimintaansa koska tämä on määräaikainen lainsäädäntö ja melko lyhytkestoinenkin vain kesäkuun loppuun saakka niin ajattelen että nyt on kyllä erittäin tärkeää kerätä tästä kokemuksia nimenomaan tuota sosiaaliturvaa uudistetaan niin näiden kokemusten avulla voitaisiin luoda malleja joilla pystytään myös muunlaisissa tilanteissa auttamaan yrittäjiä selviytymään tilapäisistä vaikeuksista yli

työmarkkinatukea voitaisiin siis maksaa päätoimisesti yrittäjänä työllistyneelle henkilölle jonka yrityksessä katsottaisiin päättyneen ja päättymisen syynä olisi hyvin laajalle levinnyt vakava tartuntatauti kuten nyt tilanne siis on työmarkkinatuen maksaminen edellyttäisi että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi työ ja elinkeinotoimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annettaisiin työvoimapoliittinen lausunto kansaneläkelaitokselle ja nyt on todella tärkeää niin kuin tässäkin on

arvoisa puhemies tämä yrittäjän työttömyysturvaoikeuden väliaikainen mahdollisuus on hyvä askel oikealla polulla mutta se on valitettavasti pieni eikä se ole riittävän vaikuttava eikä myöskään tarpeeksi suuri siinä mielessä että että voisimme kokonaisuudessaan sanoa että yrittäjät saavat tästä toivoa ja ja sitä näkymää mitä he tarvitsevat tällä hetkellä mutta tässä salissa on viime viikkoina säädetty monia pieniä esityksiä ja yhdessä ne tietenkin voivat sitten toimia sellaisena näkymänä että tästä meidän yhteisestä koronasuosta pystytään sitä näkymää antamaan niin yrittäjäkentälle elinkeinoelämälle kuin myöskin työntekijöille

voitaisiin maksaa päätoimisesti yrittäjänä työskennelleelle henkilölle jonka yrityksessä katsottaisiin päättyneen ja tämän päättymisen osalta olisi selvänä syynä hyvin laajalle levinnyt vakava tartuntatauti eli tämä yritystoiminnasta saatava tulo olisi merkittävästi vähentynyt mutta hyvä on tietenkin se aivan elinehto tälle väliaikaiselle toimenpiteelle että yritystoimintaa ei sinällään tarvitsisi lopettaa kuten edustaja marttinen tuossa äskeisessä hyvässä puheenvuorossaan toi esiin työelämän murros on on iso ja viimeisen parinkymmenen vuoden aikana meillä on ollut paljon työntekijöitä jotka ovat olleet työntekijöitä palkansaajia ja osaajia samaan aikaan kuin myöskin yrittäjiä ja näin ollen

tähän työelämän murrokseen ja muutokseen mikä on ollut jo toistakymmentä vuotta meidän yhteiskunnassa tämäkin on yksi askel oikeaan suuntaan viime kaudella kokoomus keskusta siniset hallituksessa saimme aikaan sen että säädimme yrittäjän perheenjäsenelle oikeuden työttömyysturvaan perheenjäsenelle puolisolle avopuolisolle tai tai perheen lapselle joka on joskus työskennellyt yrityksessä saatiin tosiaan ekaa kertaa säädettyä tämä oikeus työttömyysturvaan ja vaikka tämä on nyt työmarkkinatuki joka suuruudeltaan

vaikeassa tilanteessa kun ajatellaan yrittäjiä

on kuitenkin askel oikeaan suuntaan toisekseen vielä tähän yrittäjien ja ja varsinkin palvelualan yrittäjien tilanteeseen arvoisa puhemies viime viikot ovat täyttyneet palautteesta itse asiassa reilu viikko siitä että että yrittäjät jotka toimivat palvelualalla eivät saa lainaa business finlandilta eivätkä saa takauksia finnveralta ja minkä takia eivät saa sen takia että heidän oma pääomansa on joko negatiivinen tai se on heikentynyt minkä takia se on heikentynyt tai se on negatiivinen sen takia että yritys on kasvanut tai sen takia että toimipiste on lakkautettu tai sitten sen takia että että yksinkertaisesti ei ole ollut mahdollisuutta satsata siinä vaiheessa siihen omaan pääomaan sitä määrää toivoisin että hallitus kiinnittäisi tähän huomiota koska nyt jos tähän kriteeriin että on liian vähän pääomaa tai se on heikentynyt tai negatiivinen tai yrityksellä on esimerkiksi maksuhäiriömerkintä viimeisen parin vuoden ajalta ei kiinnitetä nyt tarpeeksi huomiota niin ne kaikki toimet mitä me täällä salissa teemme puhutaan kymmenestä miljardista viidestätoista miljardista miljardeista sinne yrityskentälle ja tavallaan annetaan sitä näkymää lainoituksen kautta joka ei kaikille edes ole varteenotettava vaihtoehto muutenkaan koska ei ole näkymää siitä miten sen lainan voisi maksaa

erittäin hankalia ja toivon että hallitus nyt tekee niitä toimia joita eduskunta on silloin lauantaina kahdeskymmeneskahdeksas kolmatta edellyttänyt eli ripeästi tuodaan palvelu ja ravintola alan yrityksiin ja niiden liiketoimintaan

herra puhemies aivan aluksi haluan kiittää oppositiopuolueiden edustajia hyvin rakentavista ja viisaista fiksuista puheenvuoroista poikkeusolojen johdosta yritysten toimintamahdollisuudet ovat merkittävästi vähentyneet koronavirusepidemia ja ylipäätään kaikki rajoittamistoimet sekä kansalaisten aivan aiheellinen pelko virusta kohtaan vaikeuttavat merkittävästi taloudellista toimintaa yhteiskunnassa ja tällä on totta kai ollut merkittävä vaikutus yrityselämään asiakkaat ovat loppuneet ja kulutus on pysähtynyt tämän ehdotuksen perusteella työmarkkinatukea siis voitaisiin maksaa päätoimisesti yrittäjänä toimineelle henkilölle jonka päätoiminen työskentely yrityksessä katsottaisiin päättyneeksi ja syynä olisi nimenomaan tartuntatauti juuri siinä tilanteessahan me olemme merkittävää myös että tämä päätoiminen työskentely voitaisiin näissä tilanteissa katsoa päättyneeksi vaikka itse yritystoimintaa ei lopetettaisi työmarkkinatuen saaminen ei siis tarkoittaisi yritystoiminnan loppumista kuten täällä on moneen otteeseen todettu muutos on väliaikainen ja tarkoituksena on tässä kohtaa yrittäjien toimeentulon turvaaminen tämän pandemian aiheuttamien poikkeusolojen ajan mutta hallitus

kuitenkin valitettavasti nyt ajankuva yrittäjät elävät nyt erittäin vakavia aikoja hallitus on eri tavoin ohjannut erilaisia tukimuotoja yrityskentille myös suoraa tukea lainoituksen muodossa ne varmasti osaltaan tasoittavat ja hidastavat tätä ahdinkoa mutta oleellista on juuri se mitä täällä monet edustajat ovat todenneet että kokonaisuus kaikki pienet ja isot toimenpiteet ratkaisee

minun mielestäni aika pieniä mutta tämä on kyllä oikeasti sellainen hallituksen esitys mistä voin antaa kehut tätä olisi kaivattu kyllä rehellisesti sanottuna paljon aikaisemminkin ja pitäisin aika tärkeänä sitä että vaikka tämä epidemia tai pandemia menee ohi tästä niin tästä asiasta voitaisiin keskustella ongelmanahan tässä on aika pitkälti ollut se että joku voi ilmoittautua niin sanotusti työttömyyskortistoon ja silti siitä huolimatta tekee sinä aikana jotain hommaa tai vaikka tekee kuukautta aikaisemmin tuplamäärän ja sitten on taas kuukauden työttömänä mutta se voitaisiin aivan hyvin katsoa pitemmälle aikavälille elikkä esimerkiksi niin mitä vuoden aikana on tienestiä tullut joka tapauksessa aika monella pienyrittäjällä ne tuntipalkat jos niitä lähdetään laskemaan ovat aika olemattomia elikkä se tuntimäärä ei välttämättä ole kuitenkaan aina aina se oikea mittari näissä vaan vaan ennemminkin se mitä siitä pienestä firmasta tulee tulosta mutta on todellakin kannatettava esitys

yhdyn myöskin näihin kehuihin joita täällä tulee koska itse kun olen yrittäjäperheen lapsi niin tiedän että tämä on ollut ongelma hyvin kauan ja ja mitä nyt yrittäjäjärjestöiltä on tullut kiitoksia tästä niin haluan sen myöskin tässä salissa tuoda esiin meillä on aika tiukka tilanne tulevaisuudessa yrittäjien kohdalla ja ne toimet joita tähän mennessä on tullut eivät vielä riitä elikkä työtä pitää jatkaa mutta

arvoisa puhemies tuossa kun äskeiseen puheenvuoroon tuolta etätyöpisteestä omasta työhuoneestani juoksin niin niin saattoi olla että alussa unohdin sanoa hallitukselle kiitokset tästä esityksestä sen haluan vielä sanoa että tämä on tosiaan hyvä avaus yrittäjän työttömyysturvan osalta ja samalla tavalla kuin edustaja laakso toivoisin että että kun olemme huomanneet että tässä erittäin vaikeassa ja hankalassa koronatilanteessa on saatu myöskin joitain sellaisia esityksiä tänne saliin joilla tavallaan vain siinä erittäin on saatu meidän järjestelmämme toimimaan niin tässä olisi yksi esitys jota olisi syytä arvioida myöskin tämän koronatilanteen jälkeen niin että jos sitä jotenkin voitaisiin jatkaa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kuusi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies tuntuu että ei täällä eduskunnassa juurikaan mitään muuta enää käsitellä kuin koronavirukseen liittyviä asioita ja niin pitää ollakin mutta täällä on sitten kuitenkin talousvaliokunnasta valmistunut mietintö asiasta joka on aiemmin sinne toimitettu tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on nimenomaan tuoda suomalaiseen lainsäädäntöön kaksi eu asetusta jotka ovat sinällänsä tekstiä mikä siirtyy suoraan meidän lakikirjaamme mutta sitten tässä yhteydessä kun tätä emir asetusta muuttavaa emir refit asetusta ja keskusvastapuolien valvontaa koskevaa asetusta laitetaan kansallisesti täytäntöön myöskin että suomessa otettaisiin näitä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen marin kohtia käyttöön lisäksi maksulaitoslakiin tehtäisiin teknisluontoinen muutos tämä mar kohta koskee juuri näitä sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvontaa koskevan parlamentin ja neuvoston direktiivin täsmentäviä säännöksiä säännöksiä suoria toimeksiantoja koskevasta

hinnanmuutosvälistä valiokunta on kiinnittänyt huomiota tähän sisäpiirikohtaan sisäpiiriluetteloissa tulisi ottaa esille ne henkilöt joilla on pääsy sisäpiiritietoon joka koskee siis näitä pk yritysten kasvumarkkinoilla olevia liikkeellelaskuja eli emissioita ja jotka työskentelevät yrityksille työsopimuksen perusteella tai muuten suoritettavissa tehtävissä joiden kautta heillä on pääsy näihin sisäpiiritietoihin valiokunta on on ottanut kantaa siihen että tämä hankekohtainen luettelo olisi parempi kuin tämmöinen niin sanottu pysyvä luettelo koska tästä hankekohtaisesta luettelosta pystytään varmistamaan onko tällä henkilöllä ollut mahdollisesti juuri siihen liikkeellelaskuun liittyviä sisäpiiritietoja kun taas sitten tämmöinen pysyvä luettelo olisi sen verran yleisluontoinen että olisi oikeusturvan kannalta kenties ongelmallista joutua tämmöiseen pysyvään luetteloon kun kuitenkin tällä henkilöllä voisi olla tilanne että hänellä ei olisi mitään tekemistä tämän kyseisen emission mahdollisten sisäpiiritietojen kanssa tosiaankin pääasiallisesti tässä laitetaan nämä eu asetukset täytäntöön ja sinällänsä tämä on hyvä ja tarpeellinen viedä eteenpäin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

puhemies kyllä olen varautunut pitämään esittelypuheenvuoron aivan ensimmäiseksi haluan kiittää valiokuntaa joustavuudesta sillä tässä toimittiin varsin poikkeuksellisesti siltä osin että kysymyksessä oli kaksi tieliikennelakiin

sitten tästä tieliikennelain korjauspaketista laajemmasta kokonaisuudesta poimittiin niin sanotusti ne kiireellisimmät jotka täytyy ennen tuota ensimmäinen kuudetta tieliikennelain voimaantuloa saada käsitellyiksi ja loput tästä isosta paketista käsittelemme sitten kun näistä koronan aiheuttamista poikkeusoloista ja ajoista selviämme arvoisa herra puhemies liikenne ja viestintävaliokunta hyväksyi viime viikolla kotihoidon työntekijöiden pysäköinnin helpottamista koskevan mietinnön esityksellä toteutettiin liikenne ja viestintävaliokunnan vuonna kaksituhattakahdeksantoista mietinnössään ehdottaman eduskunnan lausuman vaatimuksia lakimuutoksen myötä kunnan myöntämällä kotihoidon pysäköintitunnuksella saa pysäköidä liikennemerkillä osoitetusta osoitetusta rajoituksesta huolimatta maksullisella pysäköintipaikalla maksua suorittamatta pysäköidä voi myös alueella jossa pysäköinti on kielletty liikennemerkillä lisäksi pysäköintitunnuksella voi pysäköidä rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueella jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu lakimuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan ensimmäinen kuudetta kaksituhattakaksikymmentä uuden tieliikennelain voimaantulon yhteydessä herra puhemies valiokunta pitää mietinnössään hyvänä että jo pitkään keskusteluissa olleisiin kotihoidon pysäköintiongelmiin on löydetty ratkaisuja kotihoidon tarve ja määrä tulee muun muassa väestön ikääntymisestä johtuen kasvamaan tulevaisuudessa esityksellä parannetaan valiokunnan käsityksen mukaan kotihoidon pysäköintimahdollisuuksia lisätään kotihoidon asiakkaiden turvallisuutta ja mahdollistetaan että kotihoidon työntekijöillä on enemmän aikaa käytettävissä asiakkaiden tarpeisiin

vaikka se ei kaikilta osin ratkaisekaan kotiin tuotavien palvelujen pysäköinnin ongelmia jatkossa tarvitaankin lisää toimenpiteitä näiden ongelmien ratkaisemiseksi asiantuntijakuulemisessa on tullut esille että tilanteissa joissa yhteistoiminta alueet alueet kotihoidon järjestäjinä ulottuvat useiden kuntien alueelle myös kotihoidon pysäköintitunnuksen olisi tärkeää olla yhtenäinen tällä alueella muun muassa valvonnan toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi valiokunta kannustaa kuntia sopimaan tarpeen mukaan keskenään yhteisistä

myös valvonnan resurssien riittävyys liikenneturvallisuuden varmistamiseksi arvoisa herra puhemies korjauspaketista siirretyistä säännöksistä sen verran että liikenne ja viestintävaliokunnalla on samanaikaisesti käsittelyssä toinenkin tieliikennelain muuttamista koskeva hallituksen esitys seitsemäntoista

kyseinen niin sanottu tieliikennelain korjauspaketti oli siinä määrin laaja että valiokunta katsoi tässä tilanteessa välttämättömäksi käsitellä ja hyväksyä sellaiset korjauspaketin säännökset tämän kotihoidon pysäköintitunnusta koskevan mietinnön yhteydessä jotka liikenne ja viestintäministeriön selvityksen mukaan on välttämätöntä saattaa voimaan jo ensimmäinen kuudetta muilta osin valiokunta käsittelee tieliikennelain korjauspaketin myöhempänä ajankohtana kuten edellä totesin tähän mietintöön tieliikennelain korjauspaketista siirretyt säännökset koskevat raskaita niin sanottuja hct ajoneuvoyhdistelmiä ely keskusten toimivaltaa ja eräitä muita yksityiskohtia arvoisa puhemies valiokunnan mietintö on yksimielinen

arvoisa puhemies kiitoksia valiokunnalle ja valiokunnan puheenjohtajalle hyvästä asian esittelystä ja ja valiokunnassa tehdystä työstä ja erityisesti siitä että nyt on viety sitten kiireellisenä näitä muutamia korjauspakettiin liittyviä esityksiä erityisesti nämä kotihoidon työntekijöiden pysäköintiä helpottavat säännökset jotka ovat olleet todellakin eduskunnan kaksituhattakahdeksantoista

lausuman mukaisia ja voisi sanoa että kansalaisten arkijärkeen sopivia siis on todellakin tullut valtavasti palautetta siitä miten on mahdollista että kotihoidon työntekijät joutuvat tuolla kaupungilla ensinnäkin etsimään sitä pysäköintipaikkaa ja sitten jos sen löytävät vielä juoksentelemaan ja katsomaan mistä mistä löytyy parkkikiekko tai pysäköintimittari johon joutuu sitten etsimään joko mobiilia tai rahaa tai muuta vastaavaa onhan se ollut käsittämätöntä kun tiedämme sen miten vähän aikaa kotihoidon työntekijöillä on aina itse kussakin paikassa olla siellä asiakkaan luona siitä ei todellakaan soisi yhtään minuuttia menevän siihen että joutuu koko ajan miettimään näitä pysäköintiasioita valiokunnassa on tehty hyvää työtä tuossa

tällä tällä pysäköintiluvalla ei kuitenkaan ole tarkoitus että kotihoito alkaisi käyttämään joista on myöskin pulaa sitten niillä henkilöillä jotka niitä käyttävät tulisi tätä kautta sitten ikään kuin ikään kuin kilpailua elikkä tällä ei mahdollisteta näille invapaikoille pysäköimistä myöskin yksi rajoitus joka on sinällänsä looginen on se että tämä koskee vain kunnan kadulla tai kunnan hallinnoimalla tiealueella olevia paikkoja elikkä silloin näille yksityisten hallitsemille pysäköintialueille ei tällä luvalla pystytä menemään tämä tietysti sinällänsä on loogista mutta tiedän että että teidänkin eduskuntaryhmässänne on edustaja kiljunen jättänyt taas juuri siihen liittyen lakialoitteen jossa on tätä problematiikkaa käyty läpi mutta tämä on todellakin erittäin tarpeellinen ja ja varmasti voisi sanoa että kansalaisten laajasti hyvillä mielin vastaanottama hallituksen

arvoisa herra puhemies joskus pienillä asioilla on päätöksenteossa paljon kokoaan suurempi merkitys uskon että tämä esitys mitä nyt käsittelemme on yksi esimerkki sellaisesta hoitotyötä tekevät kohtaavat työssään monia haasteita ja olen itsekin saanut paljon palautetta siitä että että nämä kotihoitajien käyntiajat ovat lyhyitä ja kaupungeissa kaupunkiseudulla on vaikeaa löytää pysäköintipaikkaa tämä ongelma on tullut monelle hoitajalle vastaan siinä kun he tekevät tärkeää työtään meidän ikäihmistemme meidän vanhempiemme meidän isovanhempiemme kanssa nämä pysäköintihaasteet ovat kotihoidon työntekijöille useissa kaupungeissa ja tämä tuli esiin myös lausuntopalautteessa mitä tästä esityksestä on on tullut tullut ministeriöön tämä lainmuutos mahdollistaisi siis sen että jatkossa kotihoidon työntekijä saisi pysäköidä autonsa maksutta ja ilman aikarajoitusta maksulliselle ja aikarajoitetulle parkkipaikalle pysäköintioikeus ulottuisi myös pihakaduille vain huoltoajoa varten tarkoitetulle alueelle sekä alueelle jolla pysäköinti on muutoin muutoin kielletty tämä pysäköintioikeuden laajentaminen on hyvä ja erittäin tarpeellinen asia meidän kotihoidon työntekijöillä pitää olla mahdollisuus tärkeää perustyötään ja tällaisten tekijöiden kuten pysäköintirajoitusten ei pidä aiheuttaa heille ylimääräistä vaivaa herra puhemies sellainen asia joka tähän esitykseen liittyy ja jossa katse kääntyy meidän kuntien viranhaltijoihin ja kuntapäättäjiin on se että tämä lainmuutos mahdollistaa sen että kunta voi ottaa käyttöön tällaisen erityisen erityisen kotihoidon työntekijöitä koskevan pysäköintiluvan

työhönsä sen avun minkä he todella ansaitsevat herra puhemies täällä meidän valiokunnan puheenjohtaja käytti erinomaisen ja kattavan puheenvuoron ja esitteli tämän tämän esityksen haluan vain osaltani todeta että tietysti tässä tieliikennelain muutoksessa on ollut pääosin kyse tästä kotihoidon työntekijöiden pysäköintilupaa koskevasta säännösmuutoksesta mutta nyt tähän pakettiin on myös sisällytetty

ylipitkiä rekkoja koskevaa hct sääntelyä joka taas liittyy nyt kesäkuussa voimaan tulevaan uuteen tieliikennelakiin minusta on rehellistä todeta että tämä menettely ei kyllä herätä ainakaan itsessäni kansanedustajana ja ja valiokunnan jäsenenä kovin suurta luottamusta liikenneministeriötä kohtaan en ymmärrä miten voi olla mahdollista että kun kun edellinen eduskunta on hyväksynyt laajan tieliikennelain nyt aivan muutamaa kuukautta ennen lain voimaantuloa eduskuntaan tuodaan valtavan kokoinen korjauspaketti jossa korjataan kymmeniä ja kymmeniä eri eri pykäliä ja ja momentteja meille myös sitten ilmoitetaan että että on välttämätöntä korjata tätä voimaantulevaa lainsäädäntöä tietyiltä osin jotta meillä ei ole tilanteita että esimerkiksi osa toiminnoista olisi laittomia siinä kohtaa kun tämä uusi laki astuu voimaan herra puhemies haluan myös todeta tässä salissa jotta tulee myös pöytäkirjaan merkityksi että liikenne liikenne ja viestintäministeriön on täysin välttämätöntä petrata ja parantaa omaa lainvalmisteluaan vaikka olen myös ministeriössä töitä neljä viiva viisi vuotta ministerin erityisavustajana ja silloin ohjannut myös tätä lainsäädännön valmistelua niin kyllä pistää myös omiin silmiini aika aika lailla tämä millaista lainsäädäntöä tasoltaan tähän taloon tuodaan itse asiassa tämä on myös hyvin todettu meidän valiokunnan mietinnössä ja tästä olemme myös keskustelleet on varmasti näin että myös valiokunnan puheenjohtaja sitten tätä viestiä vie tuonne ministeriön päähän koska kyllä tämä talo ansaitsee korkeatasoisia laadukkaasti valmisteltuja esityksiä taas käsittelyynsä tältä osin nyt nämä kaikki ehdotukset eivät kyllä täyttyneet

arvoisa puhemies kiitoksia todellakin valiokunnan puheenjohtaja kymäläiselle tästä hyvästä kattavasta esittelystä siinä tuli kyllä meidän kaikkien ajatukset hyvin hyvin koottua tarvitsee sen verran kompata kyllä niin selkeästi näkyneet edustaja marttinen toi hyvin esiin äskettäin todellakaan ministeriö ei nyt ole ihan kyllä ollut kartalla näissä jutuissa koska todellisuudessa korjausten määrä edustaja marttinen puhui kymmenistä taitaa olla varmaan sata ja ne todellakin tuodaan meillä olisi ollut ilman tätä koronatilannetta julmettu työmaa tässä ennen ensimmäinen kuudetta saada se koko nippu aikaiseksi vaikka täytyy sanoa että rehellisesti sanottuna ei ole ministeriökokemusta ja olen kansanedustajanakin ensimmäistä kautta niin kyllä minä ensimmäisenä ihmettelin että kun tämä on valmis laki jonka pitää tulla ensimmäinen kuudetta voimaan niin miten näin hirveä muutostarve on tässä mukana no nyt tosiaan sieltä poimittiin tähän samaan yhteyteen muutamia muutamia sellaisia mitkä oli pakko saada niin kuin nämä

transport hommat ettei käy niin että tuolla on kohta kymmenen prosenttia meidän rekoistamme seisomassa tien varressa koska ei saa enää ajaa eli valiokunnan osalta saatiin saatiin homma plakkariin siinä mielessä että saatiin sinne mukaan ne asiat mitkä ovat pakollisia mutta kyllä täytyy rehellisesti sanottuna nyt ihmetellä

valiokuntaa ja valiokunnan puheenjohtajaa tästä todella tärkeästä esityksestä ja muutoksesta mikä nyt on tuonne saatu siis kuinka paljon silloin aikoinansa kun olin sosiaali ja terveysministeriössä tulikaan kritiikkiä nimenomaan tästä silloin ei voitu tätä tehdä siinä oli moniakin syitä mutta nyt tämä on erittäin hyvä nyt jää tietysti varmasti keskusteltavaksi myöskin tämä yksityisten

on väestöä joka tarvitsee kodinhoitajaa tai kotipalvelun henkilöä sinne niin mielestäni ne palvelut kaikki eivät aina ole

julkisen tien varrella siis sillä tavalla että siellä olisi julkinen julkinen parkkiorganisaatio mutta ehkä se siitä sitten hiljalleen myöskin laajenee tässähän voisi ajatella myöskin sitä että siinä tultaisiin vastaan nimenomaan ehkä yhteistuumin ja yhteistoiminnalla jos yksityiset lähtisivät tähän mukaan mielestäni tämä olisi nyt sellainen yhteiskuntateko kiitos

arvoisa herra puhemies kiitos valiokunnalle ja puheenjohtaja kymäläiselle hyvästä työskentelystä saamme hyvän asian kuntoon moni kotihoidon työntekijä on harmitellut aikapulaa työssään ja kiirettä on pahentanut se kun pysäköintipaikkaa ei tahdo löytyä ja vähäkin aika kuluu sen etsimiseen hallituksen esitys helpottaa kotihoidon työntekijöiden pysäköintiä on monta tärkeää kohtaa kunnan myöntämällä kotihoidon pysäköintitunnuksella saisi pysäköidä liikennemerkillä osoitetusta rajoituksesta huolimatta maksullisella pysäköintipaikalla maksua suorittamatta ja alueilla joilla pysäköinti on kielletty liikennemerkillä kotihoidon työntekijät voisivat pysäköidä rajoitusta pidemmäksi ajaksi sellaisilla pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu pysäköintitunnus mahdollistaisi myös pysäköinnin pihakadulla muuallakin kuin merkityllä pysäköintipaikalla ja huoltoajo sallittu lisäkilven vaikutusalueella kotihoidon työntekijäjoukko tekee tänäkin aikana erittäin arvokasta työtä haastavissa oloissa joten tämä helpotus on oikein tervetullut tieliikennelain muutoksen jälkeen kotihoidon työntekijöillä jää enemmän aikaa varsinaiseen työhön heillä on aikaa asiakkaalle ja palvelutyöhön kun etsimiseen ei kulu aikaa aika vapautuu ihmisen kohtaamiseen

arvioiden mukaan yli kuusitoista vuotiaiden osuus väestöstä ylittää kahdenkymmenenviiden prosentin rajan vuonna kaksituhattakolmekymmentä tarvitaan entistä enemmän kotihoidon palveluja joita meidän tulee edelleen kehittää vireille ja kohtuullisen terveille henkilöille koti on paras paikka on tekemistä tekemistä jossa toimintakyky säilyy kotihoidon kehittäminen varmistaa osaltaan myös sosiaali ja terveyspalvelujemme kantokykyä laitoshoitoa tarvitsevat pääsevät paremmin tarvitsemaansa hoitopaikkaan valiokuntanne kiinnitti huomiota hyvin siihen että myös taloyhtiöt voisivat helpottaa kotihoidon työntekijöiden tilannetta pihoihin voisi varata heitä varten aivan omia pysäköintipaikkoja tämä olisi hyvä ottaa huomioon myös kaavoituksessa on hienoa että näidenkin toimien kautta kotihoidon laatu paranee

arvoisa puhemies kiitos valiokunnalle ja kiitos niistä puheenvuoroista joita täällä on pidetty kyllä vain tuntuu hyvältä tällä hetkellä olen olen suunnattoman iloinen koska koska tämä pieni lakimuutos on aivan valtavan suuri asia monelle ihmiselle ja ja näin sen pitää ollakin vaikeina hetkinä me löydämme myös niitä asioita jotka helpottavat monen työntekijän arkea ja etenkin etenkin niiden ihmisten hoitamista jotka kotona kotona pystyvät olemaan olen saanut kovasti viestiä tähän liittyen kuntapäättäjänä luonnollisesti ja on vielä tällä viikollakin tullut viestiä siinä mielessä on totta kai valitettavaa että tämä ei nyt ehdi tässä koronakriisissä auttamaan mutta sille ei nyt voi mitään ja tämä ei sinänsä koronaliitännäinen asia olekaan tämän myötä haluan oikeastaan lähettää terveisiä kuntapäättäjille että nyt nyt teille on annettu se tarvittava sysäys ja voimme toimia voimme toimia tässä kaikkien meidän edun mukaisesti ja vielä kerran kiitos erinomainen asia

puhemies täytyy jatkaa tätä edustaja kauniston iloitsemista ja ja tyytyväisyyttä sen suhteen että kotihoidon työntekijät ansaitsevat sen että nyt ei tarvitse sitä pysäköintilupaa miettiä vaan nyt myös lainsäätäjät ovat huolehtineet tämän sillä lailla että se pääkeskittyminen menee sinne kotihoidon tekemiseen ja siihen työhön eikä tarvitse näitä

arvoisa puhemies hct rekkojen suhteen että jos tätä lakia ei nyt olisi saatu voimaan niin näinkö olisi käynyt että tosiaan täällä on nostettu että kymmenen prosenttia tämän maan raskaasta liikenteestä on näitä hct rekkoja

nämä kaikki investoinnit olisivat menneet sitten hukkaan arvoisa puhemies hct rekat kaksikymmentäviisi kaksikymmentäviisi pilkku kaksikymmentäviisi metriä on tämä perusyhdistelmän pituus ja hct rekan pituushan on se kolmekymmentäneljä pilkku viisi metriä elikkä tästähän voidaan nyt tehdä ynnälasku sen suhteen että että tämä kapasiteetti että pystytään pikkusen enemmän kuljettamaan tuolla tiestön päällä näitä tuotteita myös pitää huolen siitä että tämä homma toimii asianmukaisesti arvoisa puhemies täytyy kiittää tässä vaiheessa kun kriisi on päällä että tämä raskas liikenne pyörii koko ajan nämä raskaan

arvoisa herra puhemies tähän ihan viimeiseen hct rekkoihin liittyen rekathan ovat tuolla liikenteessä jo ja näillä lainsäädännön muutoksilla joita tässä nyt teemme pyrimme säätämään niistä pykälistä että rekat pysyvät siellä myös tulevassa ettei se ole laiton tila tosiaankin tähän korjauspakettiin liittyen olen samaa mieltä kuin mitä täällä on tullut esille että ei tästä kauneuspisteitä tule valmistelun osalta siltä osin että tämä tuli eduskuntaan näin myöhässä ottaen huomioon että ensimmäinen kuudetta laki jo astuu voimaan mutta tämä ei ole uutta valitettavasti näissä liikenteeseen liittyvissä pykälissä itse olen näiden parissa ollut yhdeksän vuotta tässä talossa ja tämä on ollut valitettavan yleistäkin mutta on tässä opiksi otettavaa kaikilla ja tietenkin tämä aika tuo tuo oman haasteensa tähän vielä lisäksi kun otetaan huomioon myöskin se että ministeriö sai kaksisataa viiva kolmesataa vastinetta lausuntokierroksella ja lukuisia korjaustarpeita on olemassa ja esityksiä korjaustarpeista vielä eli meille on tulossa korjauspaketti vol kaksi toivon että että näitä pykäliä jotka eivät nyt ehtineet eduskuntaan tulemaan valmistellaan siiheksi kun käymme liikenne ja viestintävaliokunnassa näiden nyt korjauspakettiin jääneiden pykälien kimppuun jotta pystymme siinä kohtaa ratkaisemaan myös niitä ongelmia ja niitä pykäliä joita siellä vielä on korjaustarpeina meillä odottamassa mitä tulee vielä tähän hoitajien pysäköintiin niin kunnissa on ollut hyvin vaihtelevia käytäntöjä on ollut kuntia joissa asia on toiminut hyvin ja nyt tällä lainsäädännöllä pyritään mahdollistamaan että tämä olisi mahdollista yhtenäisten käytäntöjen myötä kaikkialla ja valiokunta vetoaa kuntiin ja kuntapäättäjiin jotta tämä lain henki siirtyy myös sinne käytäntöön

laajentaminen on erittäin kannatettava asia tämä on suora parannus kotihoidon työntekijöitten jaksamiseen siellä on ihan huikeita työntekijöitä mutta kuka jaksaa tehdä semmoista työtä mitä ei saa tehdä niin hyvin kuin haluaisi tehdä eli ei ole tarpeeksi aikaa kohdata vanhuksia ja tällä me saamme varmasti sinne lisää jokaiseen päivään tähän kohtaamiseen ja näin ollen varmasti nämä kotihoidon työntekijät jaksavat taas paremmin työtään

puhemies aivan lyhyesti jäi tuossa äskeisessä puheenvuorossa toteamatta tärkein eli kun täällä edustajat ovat iloinneet tästä lainsäädännöstä niin tätä tätä lakia hoitajien pysäköinnin osalta on ollut kyllä miellyttävää työstää alusta alkaen niin täällä eduskunnassa kuin erityisesti liikenne ja on kivaa olla tekemässä sellaista lainsäädäntöä johon on kaikkien puolueiden vahva tuki ja tämä on ollut kyllä yhteinen projekti siltä osin että tämä ei ole pelkästään hallituksen asia vaan ennen kaikkea eduskunnan jonka lausuman myötä tämä on meille valiokunnan tehtäväksi

tuotu
ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puheenjohtaja sivistysvaliokunnan puheenjohtajana esittelen mietinnön opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain tuhatseitsemänsataaviisi kaksituhattayhdeksän viidennenkymmenennenkolmannen pykälän mukaan valtiolle voidaan määrätä palautettavaksi perustamishankkeeseen tämän lain nojalla myönnetty valtionavustus jos hankittu omaisuus on luovutettu toiselle taikka toiminta on lopetettu taikka omaisuuden käyttötarkoitus on muutettu pysyvästi eikä omaisuutta käytetä muuhun valtionosuuteen oikeutettavaan toimintaan

tarkoitus on että palautuksen euromäärä on nykyistä kohtuullisempi eikä se nouse myönnettyä avustusta suuremmaksi kuten nykysäännösten mukaan on mahdollista kuten tuossa aikaisemmin totesin valtion kannalta palautusten laskentaperusteen muutoksella ei esityksen mukaan ole suurta merkitystä verrattaessa palautuksia myönnettyjen perustamishankkeiden euromääriin esityksessä korostetaan että perustamishankkeiden palautukset ovat poikkeuksellisia verrattaessa palautuksia myönnettyjen perustamishankkeiden euromääriin esityksessä korostetaan että perustamishankkeiden palautukset ovat poikkeuksellisia vuosina kaksituhattaviisi viiva kaksituhattayhdeksäntoista on tässä esityksessä tarkoitettuja avustuksia myönnetty noin yhden miljardin miljardin euron edestä hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella sivistysvaliokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena valiokunta ehdottaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomana

olisi voinut johtaa ja on ehkä johtanut tilanteeseen jossa avustuksen palautettava määrä on noussut sitä myönnettävää avustusta korkeammaksi täällä on mainittu se että näitä perustamishankkeissa myönnettyjä avustuksia on jouduttu palauttamaan esimerkiksi sellaisissa tilanteissa kun rakennuksissa jotka ovat olleet oppilaitoksena on havaittu sisäilmaongelmia tämä on varmastikin aika yleinen ongelma tällä hetkellä ja haaste monissa kunnissa ja ikävä kyllä tämä esitys ei sinällänsä poista muutamien kuntien omituisia tilanteita joissa he joutuvat sisäilmaongelmien takia rakentamaan uusia koulurakennuksia mutta myös esimerkiksi vaikkapa museoviraston suojelupäätös pitää voimassa näitten vanhojen rakennusten ylläpidon jollakin tavalla ja tämä esimerkiksi omassa kotikunnassani tulee aiheuttamaan pysyviä juoksevia kustannuksia sen tähden että tämän eduskuntatalon suunnitellut siren on myöskin myöskin lapinlahden matin ja liisan koulurakennuksen suunnitellut sen takia museovirasto on laittanut sen suojeltavien koulujen listalle ja vaikka sisäilmaongelmat ovat suuria niin koulua ei voida kuitenkaan purkaa joten

herra puhemies täällä valiokunnan puheenjohtaja esitteli perusteellisesti ja jämäkästi mistä mistä tässä esityksessä on on kyse kannatan lämpimästi näitä tehtäviä muutoksia tänne perustamishankkeiden

takaisinmaksuun liittyviin rahoitusperustemuutoksiin näitä sivistystoimen puolelle tulevia perustamishankkeiden valtionavustuksiahan ei enää viime vuosina ole itse asiassa myönnetty vaan itse asiassa nyt sitten nämä mitä siellä on vielä jäljellä koskevat näitä kulttuuri ja pääosin liikuntapaikkarakentamista ja liikunnan liikunnan koulutuskeskusten tilannetta täällä edustaja essayah toi hyvin esille näitä ongelmatilanteita tiedämme muun muassa oman kotikaupunkini rauman osalta tilanteen jossa jossa meidän peruskorjattuun kouluun oli oli saatu ministeriöstä kymmenen vuotta sitten tämmöistä valtionavustusta nyt sitten on taas käyty läpi tätä tilannetta siinä mielessä koulun käyttö on jouduttu lopettamaan siellä ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi ja ja luulen itse asiassa että tällaisia samantyyppisiä tapauksia lienee tässä maassa erittäinkin paljon sinänsä on minusta täysin perusteltua että että itse asiassa tästä näiden koulujen erillisestä rakentamisesta on on siirrytty kokonaan pois ja ja ajatellaan näin että että valtionosuusjärjestelmän kautta kun kaupungit saavat sitten sen vaadittavan rahoituksen näiden hankkeiden toteuttamiseen näihin liittyy herra puhemies aivan lyhyesti yleisellä yleisellä tasolla myös tiettyjä ongelmia mitkä näkyvät muun muassa erityisesti siinä että kun okm on aikaisemmin myöntänyt tämmöistä erillistä valtionavustusmäärärahaa näiden homekoulujen korjaamiseen niin

tällaisella erillisellä valtionavustuksella voi olla hyvä tarkoitus sinänsä mutta helposti myös sitten ajatellaan kun siellä on kuntia jotka jotka kamppailevat näiden talousvaikeuksien kanssa että monta kertaa tällaisen valtionavustuksen hakeminen ja sen odottaminen saattaa itse asiassa lykätä myös aika paljon eteenpäin sitä välttämätöntä investointia siksi minusta ylipäänsä on on järkevää että tätä koko rahoitusmallia on on pyritty yksinkertaistamaan tämä nyt käsittelyssä oleva oleva esitys on on yksi askel taas oikeaan suuntaan

arvoisa herra puhemies suomessa on ollut viime vuosina luvattoman paljon koulurakennuksia joissa on todettu sisäilmaongelma korjaaminenkaan ei aina auta asiaa tilalle on jouduttu rakentamaan uudet tilat muun muassa tällaisesta tilanteesta hallituksen esityksessä voi olla kyse joissakin tapauksissa koulurakennuksia on luovutettu toimintaan jossa uusi käyttötarkoitus ei enää vastaa aikaisempaa hallitus esittää oikeudenmukaisen muutoksen opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin liittyen näihin perustamishankkeisiin laskentaperusteista poistetaan rakennuskustannusindeksi ja tässä tarkennetaan perustamishankkeen vähennysprosenttia joka koskee iän johdosta tehtävää arvon alenemaa joissakin tilanteissa syystä tai toisesta joudutaan maksamaan avustus takaisin valtiolle ja siksi on tärkeää niin kuin puheenjohtajamme sanoi että kenenkään ei tarvitse maksaa enemmän kuin on saanut toki nämä palautukset ovat melko poikkeuksellisia mutta ne tilanteet voivat olla jo lähtökohtaisesti ikäviä onkin hyvä että palautuksen määrä kohtuullistetaan on tärkeää että kouluverkkomme pidetään terveenä ja kattavana ympäri maata